käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

timo kalli pyytää vapautusta kansliatoimikunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on yleisradio oyn hallintoneuvoston täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies jaottelisin avauspuheenvuoroni kolmeen osaan sanon ensin muutaman sanan suomen talouden tilanteesta valtiovarainministeriön ennusteen valossa toiseksi tekniset kokonaisuudet lisätalousarviosta ja kolmanneksi muutama huomio kasvusta ja palkkaratkaisusta jotka kuitenkin tähän kokonaisuuteen ensimmäinen huomio siis meidän talousennuste valtiovarainministeriö antoi tänään ennusteensa kuluvalle vuodelle ja kasvu on vain nolla pilkku kolme prosenttia seuraaville vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista kasvuennuste on noin yksi pilkku kolme prosenttia nämä luvut ovat aika lähellä niitä vastaavia lukuja joita saimme suomen pankilta
anteeksi ministeri stubb odotatteko hetken pyydän edustajia siirtymään nyt pitämään neuvonpitoa tuonne istuntosalin ulkopuolelle kiitos olkaa hyvä

työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle kaksituhattaviisitoista on yhdeksän kolme prosenttia meillä on myös sen tyyppinen ongelma että meidän julkisyhteisöjen alijäämä ylittää kolmen prosentin raja arvon tänä vuonna ja ensi vuoden taloussopeutuksilla pyrimme painamaan sen selkeästi alle tuon kolmen prosentin rajan jotta välttäisimme komission liiallisen alijäämän menettelyn lyhyellä aikavälillä tarkastellen olemme valitettavasti jäämässä jälkeen muun euroalueen talouskasvusta meidän keskeiset kilpailijamaat ruotsi kasvuennuste kaksi pilkku viisi prosenttia ja saksa yksi pilkku viisi prosenttia tätä taustaa vasten meidän lisätalousarvioesitys on siis pääosin tekninen lisäbudjetti meillä on yksi ylitse muiden lisäys joka liittyy talvivaaraan yhtä kaikki meidän

tuloarviota alennetaan yhdellä miljoonalla ja määrärahoja lisätään viidelläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla näin ollen lisätalousarvion myötä meidän nettolainanotto lisääntyy viidelläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla meidän valtion nettolainanotto vuonna kaksituhattaviisitoista on arviolta viisi pilkku kaksi miljardia euroa joka on vain hitusen pienempi kuin edellisvuonna jolloinka se oli viisi kolme miljardia optimisti tietysti toteaa että suunta on oikea vaikka liike tässäkin vaiheessa pieni meidän valtionvelan vuoden lopussa arvioidaan olevan noin sata miljardia euroa eli noin neljäkymmentäyhdeksän prosenttia bruttokansantuotteesta siis valtion tasolla tämä lisäbudjetti lisää kehysmenoja sataseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa mikä tarkoittaa että meidän kolmensadan miljoonan euron jakamattomasta varauksesta on käyttämättä loppuvuodelle tai siirrettävissä satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa tämä lisätalousarvio heijastelee osittain meidän talouden haastavaa kuvaa ollaan pyritty pyritty pitämään se minimissä ja se sisältää suurelta osin teknisiä lisäyksiä joista osa selittyy työttömyyden kasvun mukanaan tuomasta lisämäärärahan

muun muassa työttömyysturvaetuuksiin suurin yksittäinen määrärahalisäys on talvivaara eli terrafame oyn lisäpääomittaminen sadallakahdellatoista miljoonalla eurolla tällä summalla valtio varautuu omistusratkaisun viivästymiseen sekä mahdolliseen valtion aiempaa suurempaan osallistumiseen kaivostoiminnan jatkamiseen alkuvaiheessa tai vaihtoehtoisesti kaivostoiminnan lopettamiseen talvivaarassa lisämäärärahaesitykset ovat luonteeltaan teknisiä mainitsen niitä muutaman maatalouden ympäristökorvaukset valtuutta korotetaan sadallakuudellatoista miljoonalla eurolla koska tukiohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen hakukierroksen ympäristötukien menekki oli nyt keväällä odotettua suurempi puuntuotannon kestävyyden tukea korotetaan neljällätoista miljoonalla eurolla ja siihen varataan lisävaltuutta kaksikymmentä miljoonaa euroa lakisääteisten arviomäärärahojen menoarvioiden tarkentumisen seurauksena elatustukimenoihin ehdotetaan kaksitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin viisikymmentä miljoonaa euroa ja vuorotteluvapaakorvauksen menoihin kymmenen miljoonan euron lisäys turvapaikkahakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden vastaanottomenoihin ehdotetaan lisäystä yhdeksäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa ja vielä lopuksi totean että maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan esitetään pientä nolla pilkku seitsemän miljoonan euron lisäystä määräaikaisten asiankäsittelijöiden palkkaamiseksi tuloarvioiden osalta tarkempia tietoja en käy tässä yksityiskohtaisesti läpi mutta siis nettomääräisesti plus miinus nolla eli tuo yhden miljoonan euron alenema viimeisenä ja kolmantena huomiona totean vain sen että kasvu ei tule meitä pelastamaan myöskään tulevina vuosina vaan meidän hallituksen talousohjelmasta on pidettävä kiinni talousennusteet olivatpa ne sitten suomen pankin tai tänään myös nordean eivät lupaa helppoja vuosia meille positiivinen uutinen kuitenkin on että ollaan laadittu toivon mukaan uskottava hallitusohjelma talouden kuntoon saattamiseksi ja kun me etenemme tällä tiellä edessä on toivon mukaan parempia aikoja meidän talouslinja on arvioitu uskottavaksi myös ulkopuolisten arvioitsijoiden kautta siis lähinnä komissio ei ajanut meitä liiallisen alijäämän menettelyyn ja silloin kun komissio näin päättää niin luottoluokittajat sitä seuraavat kuten myös markkinat ja sijoittajat ja mikä tärkeintä olemme myös sitoutuneet ohjelman kunnianhimoiseen läpiviemiseen jonka yksityiskohdat on tässä salissa useaan otteeseen käyty läpi totean vielä lopuksi että palkkaratkaisu tuo ilman muuta ennustettavuutta tähän tilanteeseen mutta se ei vielä yksin riitä meidän pidemmän aikavälin talouskehityksen kannalta on on aivan olennaista miten me onnistumme parantamaan kilpailukykyä ja luomaan talou teen uutta kasvua sopimus työllisyys ja kasvusopimuksen jatkosta on siis yksi tärkeä osa kustannuskilpailukyvyn parantamisessa mutta se ei vielä yksin riitä palkkasopu luo talouteen ennustettavuutta ja vakautta mikä on tässä tilanteessa tärkeätä mutta päätimme tuoda tämän lisätalousarvioesityksen pöytään ennen lomia koska siinä oli muutamia sellaisia teknisiä kokonaisuuksia jotka piti saada läpi ja myös tämä talvivaaraan liittyvä kysymys

mielestä suomi tarvitsee nyt panostuksia työllisyyteen ja työllistämistoimenpiteisiin pelkät leikkaukset eivät luo kasvua tämä hallituksen hallituksen ensimmäinen ja ainakin puheiden perusteella olisi voinut odottaa että hallitus ryhtyy saman tien toimiin työllisyystilanteen korjaamiseksi näin ei kuitenkaan riittävästi ole tapahtumassa annan yhden esimerkin ja kysymyksen onko hallitus tietoinen siitä että useiden ely keskusten alueella palkkatukien myöntämistä myös nuorisotakuun ja sanssi kortin myöntämiseen liittyen on jouduttu rajoittamaan määrärahojen puutteen vuoksi suomeksi sanottuna näissä asioissa rahat ovat loppu alueittain te toimistot ovat jopa joutuneet lähettämään ohjeistusta henkilökunnalle siitä mitä kohderyhmiä pitää priorisoida ja mitä ei sdpn mielestä kaikilla suomalaisilla on oikeus työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin mikäli lisärahoitusta ei nyt näille osa alueille myönnetä se tarkoittaa sitä että normaalin käytännön mukaan vasta marraskuun alussa on lisärahoitusta saatavissa elikkä silloin

puututtava välittömästi toinen ongelma mikä tässä matkan varrella on ilmennyt hallituksen talouslinjoissa yleisesti on on ollut tämä verotuslinjan epäsuhta rikkaat eivät ole mukana talkoissa samaan aikaan kun lapsiperheet työttömät opiskelijat kärsivät ja kantavat huolta heikompiosaisia kuritetaan tässä kovasti viime viikolla kyselytunnilla varapääministeri soini lupasi että pääomaveron nostoon voidaan palata syksyn budjettiriihessä että verotukseen saataisiin kansan kaipaamaa oikeudenmukaisuutta ja nyt kysyn

edustaja rinteelle kenelläkään ei ole taikasauvoja luoda kuukaudessa uutta työtä ja siltä osin voi sanoa että ihmeidentekijöitä ei tässäkään salissa heti löydy edustaja rinteen kanssa olen samaa mieltä että palkkatukirahat ovat erittäin tärkeä osa sitä työllistämistä ja siltä osin aiheellista nostaa asia esille meillä on yli satatuhatta pitkäaikaistyötöntä joiden näkökulmasta palkkatukityöllistäminen on yksi tärkeimpiä keinoja moni meidän palkkatukityöllistäjistä on muuten pieniä yrityksiä tai sitten yhdistyksiä joilla ei myöskään ole mitään isoja tasevaroja joista sitten maksaa etukäteen palkkoja toivottavasti meillä valtiovarainvaliokunta käy läpi sen että kymmenen viikon odotusaika siitä että ne palkkatukirahat tulevat tilille on aivan kohtuuttoman pitkä on hyvä että me nostamme myös nämä epäkohdat

en perännytkään mitään ihmetaikasauvoja vaan peräsin rahaa näille ihmisille jotka ovat työttöminä palkkatukeen nuorisotakuun toteuttamiseen sanssi korttiin tällä hetkellä tilanne on sellainen niin kuin valtiovarainministeri totesi puheessaan että työttömyys on ennakoitua korkeammalla tasolla ja sen takia minä perään näitä toimenpiteitä nyt nopeasti nyt tässä on tulossa tilanne jossa mennään useita kuukausia puoli vuotta eteenpäin ilman että tilannetta voidaan korjata näitten ihmisten osalta palkkatukea

palkkatukirahoille ja startti yritys ja muillekin rahoille on tässä yhteiskunnassa käyttöä mutta kyllä tässä nyt pitää tämä iso kuva jo vähitellen nähdä tämä oli hyvä että me saimme tämän työllisyys ja kasvusopimuksen maltillisella ratkaisulla mutta jos me emme pysty tekemään kilpailukyvyn parannusta niin meidän talouskasvu ei lähde liikkeelle eikä työllisyystilanne lähde paranemaan

kaksi prosenttia vuodessa ja sillä on kiistattomat hyvät työllisyysvaikutukset eli eli näitä asioita nyt viedään yhdessä eteenpäin ja toivon että myös oppositio tekee kaikkensa että tämä yhteiskuntasopimus saadaan nyt tämän työllisyys ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden jatkoksi

totean vain että sdp on sellaisen yhteiskuntasopimuksen takana jossa haetaan yhteisymmärrystä sopimalla ei kiristysruuvia käyttämällä ja sitten totean sen että eivät nämä kasvutoimenpiteet ja toisaalta työttömyyden hoito starttirahat ja nuorisotakuu johtavat siihen että ihmiset työllistyvät niitten avulla ja sen takia niitten lisääminen tässä tilanteessa olisi ollut hallitukselta järkevää politiikkaa
arvoisa rouva puhemies

kysyn

valtiovarainministeri alexander stubb temin momentilta löytyy rahaa mikä on se hallinnollinen este että tuota rahaa ei voida kohdentaa muun muassa keski suomeen missä on ely korkein työttömyysaste huutava pula rahasta rahaa on mutta sitä ei saada kohdennettua toinen kysymykseni koskee globaalia vastuuta onko tosiaan niin että toukokuuhun asti kertyneitä päästöoikeuksien huutokauppatuloja niitäkään jotka on jo sovittu myönnettäviksi kehitysyhteistyöhön ei kohdisteta enää kehitysyhteistyöhön onko tosiaan näin

puhemies on arvokasta että täällä on kiinnitetty huomiota tähän nuorisotyöttömyyden määrärahojen riittämättömyyteen sosialidemokraattien toimista voin kyllä nyt kuitenkin todeta että tein itse tästä kirjallisen kysymyksen maaliskuun alussa tänä vuonna jolloin silloinen työministeri sd ei tähän nyt kuitenkaan riittävällä tarmolla puuttunut eikä myöskään silloinen valtiovarainministeri joka tässä kysyi saman asian perään tuonut toimenpiteitä asian suhteen että kyllä tämä on ollut esillä jo aikaisemminkin kansanedustaja rinne

rouva puhemies aikaisemminhan nämä työllisyysmäärärahat olivat yhden vuoden kiinteitä määrärahoja ja joskushan niitä jäi käyttämättä ja sitten siirryttiin tähän siirtomäärärahakäytäntöön nyt tänään valtiovarainvaliokunnassa kuulimme että tarvitaan selvitys siitä mikä se todellinen tilanne näiden työllisyysmäärärahojen suhteen nyt siellä työ ja työ ja elinkeinoministeriössä on

puhemies uuden hallituksen linjaus panostaa yritysten yrittäjyyden ja kotimaisen omistajuuden vahvistamiseen on oikean suuntainen mutta sen lisäksi että nämä palkkatukirahat ovat loppuneet myöskin starttirahat ovat ovat loppuneet ja tämä vaikeuttaa etenkin yritysten järjestöjen ja kuntien työllistämismahdollisuuksia monessa maakunnassa tehtiin jo useita viikkoja sitten viimeiset myönteiset starttirahapäätökset kun rahat loppuivat tilanne on kaikin puolin kestämätön ja ongelma on ollut jo kevättalvella tiedossa kysynkin miksei hallitus ole tähän asiaan reagoinut lisätalousarviota tehdessään vielä huomasin tänään kun kävin kotisivuilla että siellä lukee että valtiovarainministeriö toteuttaa hallituksen talouspoliittisia linjauksia tässä herää ajatus toteuttaako

puhemies on hyvä ja hieno asia että sdp on nostanut esille

toisen lisäbudjetin lähetekeskustelussa vaikkakaan tämä momentti ei ole auki tässä ja kuten kuultiin niin edustaja kalli totesi että mehän olemme saamassa selvityksen viideltä viiva kuudelta ely keskukselta mikä on näitten elyjen osalta tilanne palkkatuen kohdalla sitten myöskin täytyy huomioida se että itse asiassa viidestoista kuudetta ely keskuksille lähetettiin kymmenen pilkku yksi miljoonaa tämän asian toki oppositio on tehokkaasti unohtanut ja tosiaan koetetaan selvittää niitä hallinnollisia esteitä mitä tässä kenties saattaa olla toivotaan tietenkin että sinne palkkatukeen voitaisiin kaikki mahdolliset tuet saada mutta kassan pohjat on katsottu aika lailla tongittu pohjia myöten ja tämä kymmenen
edustaja jokiselle voisi vastata hän kyseli mikä on tilanne näiden määrärahojen suhteen että se on hyvin yksiselitteistä määrärahat ovat loppu pohjois pohjanmaalta ne ovat olleet loppu jo yli kuukauden ajan uusia palkkatukijaksoja ei myönnetä uusia starttirahoja yrittäjille ei anneta ei voi kuin ihmetellä tätä hallituksen lisätalousarvion teknistä luonnetta me tarvitsisimme nyt aidon työllisyyttä edistävän työllistävän työllisyyden hoitoon keskittyvän lisätalousarvion emmekä teknistä talousarviota

työttömyyden jatkuminen positiivisen työllisyyden kautta kysyisinkin eikö olisi järkevää kun kun kunnat maksavat näitä niin sanottuja työttömyyssakkoja valtiolle että esimerkiksi nämä työttömyyssakkorahat ohjattaisiin takaisin alueille näinä palkkatukityöllistämismäärärahoina

arvoisa puhemies lisäbudjetin tulopuoli osoittaa selvästi sen kahtiajaon jota hallitusohjelma entisestään vahvistaa pääomatulo yhteisö ja perintöveron tuottoja on kertynyt viisisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin piti eli yli puoli miljardia euroa lisää kertymää niiltä jotka ovat saaneet monta miljardia euroa osinkoja voittoja perintöomaisuutta ministeri soini sanoikin aivan oikein täällä eduskunnassa että pääomaveroa voisi nostaa mitä ministeri stubb kahtiajako näkyy selvimmin siinä että tästä lisäkertymästä tasan puolet katoaa taivaan tuuliin koska arvonlisäveron tuotto jäi kaksisataakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa alle odotusten miksi näin no siksi että ihmisillä ei ole varaa kuluttaa näistä kahdesta luvusta on helppo tehdä johtopäätös ylintä pääomaveroa on varaa hiukan nostaa jotta pienituloisimmat pitävät kuluttamalla talouden pyörät liikkeellä ikävä kyllä hallitusohjelma toimii tasan päinvastoin teillä on väärä tilannekuva vielä kerran vetoan hallitukseen

tehtävähän on korjata varsinaisen budjetin puutteita ja virheitä on aika yllättävää jos puolivälissä vuotta joku määräraha uhkaa loppua kyllä se tarkoittaa sitä että viime joulukuussa joko sitä asiaa ei ole pidetty tärkeänä tai sitten ei ole osattu ennustaa sitä miten talous todellisuudessa kehittyy

lisäbudjetin nämä ajantasaiset taustatiedot vain todistavat sen että hallitusohjelman linjaukset on kello yhdentoista vaiheessa annettu viime hetkellä tehtyjä ja ja hallitusohjelma pitää

stubbin kanssa samaa mieltä siitä että kasvu ja työllisyyssopimuksen syntyminen on erittäin tärkeää mielestäni tämä sopimuksen jatko on myöskin osoitus siitä että suomalainen sopimusyhteiskunta toimii ja työmarkkinajärjestöille kuuluu siitä kiitos mitä tulee sitten tähän tilanteeseen hieman ihmettelen edustaja vanhasen puheenvuoroa koska jos ajatellaan vaikka uusien yritysten syntymistä pohjanmaan alueella meillä on tällä hetkellä pohjanmaan ely keskuksen alueella starttirahat loppu en usko että kysymys olisi siitä että me emme olisi halunneet budjetoida sinne riittävästi rahaa vaan että yrityksiä on syntynyt uusia yrittäjiä on löytynyt starttirahalle on on ollut kysyntää ja se on myönteinen asia

sisältä mahdollisuuksia siirtää rahaa ely ely keskuksille ja sitä kautta myöskin palkkatukeen ja ennen kaikkea starttirahoihin jotta saisimme uutta yritystoimintaa käyntiin aivan lopuksi arvoisa puhemies kysyisin vielä valtiovarainministeriltä liittyen päästökauppatuloihin kun olin näkevinäni että oli julkistettu jo sellainen lisätalousarvioesitys jossa päästökauppatuloja oltaisiin ohjattu kehitysyhteistyöhön viime vaalikauden linjauksen mukaisesti mutta nyt tuo päätös on muuttunut mikä tässä on taustalla

arvoisa rouva puhemies yksi iso osa tässä on talvivaara talvivaara on suuri yhteinen huolemme purkuputkesta nuasjärveen on tehty ennätysmäärä muistutuksia ja talvivaaraan ei enää luoteta sosiaalinen luotto on valitettavasti nolla pian olemme menettäneet puoli miljardia yhteisiä valtion rahoja yksitoista miljoonaa menee joka kuukausi pysäyttääkään tätä kaivosta ei kuitenkaan voi ja näin ollen on välttämätöntä osoittaa sinne lisämäärärahoja jonkun on huolehdittava siitä että ainakin ympäristötuhoilta jatkossa vältytään muuten edessä voi olla vielä pahempi katastrofi tässä siis toivon hallitukselta erittäin suurta vastuullisuutta autoveropäätös hallitusohjelmassa on aiheuttanut pienen markkinahäiriön autokaupassa autokauppa on pysähtynyt ja nyt odotetaan ratkaisua linjausta ja päätöstä tästä

puhemies on valitettavaa että me saimme tämän näin myöhään eduskuntaan vasta muutama tunti sitten jatkossa olisi suotavaa että hallitus voisi antaa sen niin hyvissä ajoin että edustajat ehtivät perehtyä tähän kunnolla mutta arvoisa puhemies jatkaisin tästä talvivaara asiasta se suurin yksittäinen kohde tässä nyt on satakaksitoista miljoonaa euroa joka taas menee talvivaaraan me kaikki tiedämme sen ongelman me tiedämme että ei ole mitenkään helppoa löytää ratkaisua mutta haluaisin myös kuulla nyt miten valtiovarainministeri näkee tämän onko olemassa riski että me joudumme edelleen antamaan valtion varoista vielä lisää määrärahoja talvivaaraan tulevaisuudessa vai voidaanko nyt lähteä siitä että se loppuu nyt tähän
arvoisa

tämä lisätalousarvio on vakaata ja ja pysyvää talouspolitiikkaa mitä hallitus on päättänyt noudattaa me emme tee äkkinäisiä liikkeitä ja tämä on pieni osa suurta suunnitelmaa sdp totesi jo avauspuheenvuorossaan että rahat ovat loppu no täytyy kysyä mistähän tämä johtuu ja minkä hallitusten toiminnasta miksi edellisellä vaalikaudella ei panostettu työllistämiseen riittävästi jos nyt jo parin kolmen viikon toiminnan jälkeen uutta hallitusta pyydetään panostamaan työllistämiseen entistä enemmän ja mistä nämä rahat otetaan kun ne kerran ovat loppu ilmeisesti velaksi jälleen mutta vakuutan oppositiolle ja koko maalle että korjaamme kyllä edellisen vaalikauden virheet mutta se vaatii enemmän kuin kolme

puhemies pahoittelen että edustaja kaikkonen kerkesi jo lähteä kun olisin muutaman sanan näistä edellisen hallituksen jossa nykyinen valtiovarainministeri oli pääministerinä toimenpiteistä tältä vuodelta todennut elikkä kahdestoista päivä helmikuuta annettiin lisätalousarvio jossa työllisyyttä ja kasvua tukevia valtuuksia ja määrärahanlisäyksiä oli kaikkiaan noin kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa mistä suorat määrärahavaikutukset tälle vuodelle kahdeksankymmentä miljoonaa euroa nämä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä joilla uusia työpaikkoja kyetään luomaan eivät pelkkiä puheita

rouva puhemies kiitän edustaja urpilaista rakentavasta puheenvuorosta juuri sellaista oppositiota tarvitsemme joka nostaa epäkohtia vaatii niitä korjaamaan mutta mutta nostaa ne siinä hengessä että että oikeasti pohdimme onko jotakin tehtävissä nimittäin on tärkeää että yritykset menestyvät jos pienet ja keskisuuret yritykset eivät menesty emme saa tänne uutta työtä ja toimeentuloa siksi meidän on kilpailukyvystä pidettävä huolta siksi meidän on pidettävä huolta esimerkiksi henkilöyhtiöitten verotuksen kohdalla ettei se verotus nouse kohtuuttomaksi että saamme sitä uutta työtä tulemaan se ei ole totta etteikö tämä hallitus olisi verottanut rikkaita se jatkaa solidaarisuusveroa se ei ole totta etteikö tämä hallitus puuttuisi esimerkiksi hyväosaisten etuuksiin siellä siellä tulee kela korvausten poistamista tulee tulee lisämaksuja palveluitten käyttöön kaikkea sitä mitä voidaan tehdä niille joilla ei paljon etuuksia

puhemies edustaja heinonen kiinnitti jo tässä talvivaaraan huomiota se nousee todella suurimmaksi yksittäiseksi lisäykseksi kuten valtiovarainministeri stubb meille juuri kertoi talvivaaran loistava alku on osoittautunut surkeaksi seurasi ympäristövahinko toistaan nyt kun ollaan ottamassa tämmöinen uusi askel uusi alku niin on on erittäin tärkeää ettei tämä vahinkokierre enää toistu jos talvivaara osoittautuu kannattamattomaksi tulevaisuudessa on otettava vastuu paitsi paitsi ympäristöstä myös niistä ihmisistä joita siinä tilanteessa uhkaa työpaikan menetys oikeastaan olisin kysynyt valtiovarainministeriltä onko tähän varauduttu ja miltä näyttää talvivaaran tulevaisuus

valtiovarainministeri alexander stubb miten vastaatte epäileville ihmisille jotka pohtivat miten talvivaarasta saadaan voittoa tuottava yhtiö markkinaehtoisesti sinne on pumpattu sinne pumpataan ja tullaan pumppaamaan jatkuvasti tulevaisuudessa tällä hetkellä yksitoista miljoonaa euroa kuukaudessa ja toivotaan kädet ristissä

arvoisa puhemies jaan tämän puheenjohtaja rinteen huolen näistä työllisyysmäärärahoista kun kerta on käynyt ilmi että on paljon nuoria jotka olisivat halukkaita menemään tukityöhön mutta jotka eivät nyt pääse ja on yrittäjiä jotka haluaisivat

tiedetä mistä tämä johtuu niin täytyyhän tähän puuttua ja tässä ei todellakaan kannata nyt hakea sitä kuka on syyllinen vaan sitä mikä on ratkaisu se on

joka on yllättävä tässä lisäbudjetissa on se että kun tämä autoveroasia on nyt nostettu hallituksen ohjelmaan ja on luvattu ei tosin poistaa mutta alentaa sitä niin tässä lisäbudjetissa ei ole ratkaisua että ollaanko tälle tekemässä jotain en tiedä onko ministeri stubb käynyt autoliikkeessä olin itse viime viikolla käymässä ja jouduin toteamaan että kovin on hiljaista myyjät ovat huolissaan tilanteesta moni yrittäjä on on myös erittäin huolissaan pienten katteiden oloissa tämä autokaupan pysähtyminen tuottaa suuria hankaluuksia koska tämä autoveropäätös saadaan se täytyisi saada ennen kesälomia

rouva puhemies todella me olemme budjettialijäämän piirissä tänä vuonna ja se on suomelle paitsi ongelma myös häpeä ja näin ei voida jatkaa meillä kuitenkin suurin vaje taloudessa on luottamusvaje suomessa on ollut luottamusvaje yritykset eivät uskalla investoida ihmiset eivät uskalla kuluttaa tästä luottamusvajeesta me voimme nyt päästä pitkäjänteisellä työllä siihen niin kuin edustaja vanhanen totesi hallitusohjelma uudistusohjelmineen työllisyys ja kasvusopimus ja mahdollinen yhteiskuntasopimus luo sellaista luottamuksen pohjaa ja sillä tavalla suomi voi lähteä nousemaan nythän me olemme kuulleet tällä viikolla jo ensimmäiset positiiviset investoinnit myöskin tuolla turun suunnalla ja luulen että tämä tulee jatkumaan mikäli me voimme palauttaa luottamusta suomen talouteen sen takia tämä on meidän koko eduskunnan yhteinen asia tukea nyt tätä hallituksen ja ministeri stubbin johtamaa talouden tervehdyttämisohjelmaa
arvoisa rouva puhemies

täällä on aiheellisesti kannettu huolta tiettyjen ely keskusten rahojen loppumisesta mutta suuri kuva on se että kohta on koko suomelta rahat loppu tämä suuri kuva kannattaa pitää mielessä on erinomainen asia että työmarkkinoilla pystyttiin sopimaan työllisyys ja kasvusopimuksen kolmannesta vuodesta mutta avainasemassa on nyt onnistutaanko sopimaan hallituksen ja järjestöjen kesken sellainen yhteiskuntasopimus jossa pystyttäisiin meidän kilpailukykyä kohentamaan olen jo aikaisemmin kysynyt täältä että ne jotka tällaista yksikkötyökustannusten alentamista vastustavat kertokoot minkä taloudellisen tutkimuslaitoksen tai asiantuntijan mukaan se ei johda pidemmällä aikavälillä työllisyyden parantumiseen ei ole vastausta tullut eli se johtaa siihen nyt kysyn uudestaan edustaja rinteeltä kannattaako sdp tätä hallituksen kaavailemaa yhteiskuntasopimusta edellinen vastauksenne oli mielestäni aika tulkinnanvarainen
arvoisa

niin kuin totesin aiemmin sdp kannattaa sellaista yhteiskuntasopimusta jolla eri keinoilla suomalaista hintakilpailukykyä ja suomalaisen yhteiskunnan taloudellista liikkumavaraa kyetään parantamaan sdp ei ole valmis tukemaan sellaista yhteiskuntasopimusta jossa jotakin osapuolta kiristetään kiristysruuvilla niin kuin tämä hallituksen esitys tekee tällä hetkellä

rouva puhemies olen aika tyytymätön edustaja rinteen vastaukseen ehkä pitäisi kysyä edustaja viitaselta joka lehtitietojen mukaan on ryhmänne taloudellinen puhehenkilö jos sdp kannattaa tätä yhteiskuntasopimusta kannattaa sitä että hallituksen tavoittelema kilpailukyvyn parannus saadaan ja kannattaa sitä että tätä kautta täysin kiistatta tai esittäkää muunlaista evidenssiä täysin kiistatta pidemmällä aikavälillä työllisyys paranee ja sitä kautta ihmisten toimeentulo turvallisuus koko maan tila paranee jos te olette tämän sopimuksen kannalla niin en ymmärrä tätä venkoilua tästä kiristämisestä tai tai kiristysruuvista hallitus on avoimesti kertonut että jos ei saada sitä kilpailukykyhyppyä ja niitä myönteisiä vaikutuksia joita tällä yhteiskuntasopimuksella haetaan jos ei niitä saada aikaiseksi niin silloin väistämättä joudutaan tekemään talouden tasapainottamiseksi uusia toimia miten tämä voi vaikuttaa siihen onko sopimus hyvä vai ei

kiersin satakuusikymmentäkaksi yritystä eri puolilla suomea läpi ja tulin vakuuttuneeksi sitä että siellä on tämmöisiä pieniä toimenpiteitä joilla tuottavuuskehitystä ja sitä kautta yksikköhintakustannuksia voidaan laskea ne eivät tule sillä tavalla että kotimaista ostovoimaa heikennetään viiden prosentin palkanalennuksilla tai työtunteja lisätään sata tuntia tilanteessa jossa käyttöaste koneilla on kuusikymmentä prosenttia me tarvitsemme semmoisia ratkaisuja jotka aidosti yksikkötyökustannuksia alentavat tuottavuuden kasvun kautta ja aidon tuottavuuden kasvun kautta

puhemies minä en oikein ymmärrä tätä edustaja zyskowiczin logiikkaa koska se lähtee siitä että yhteiskuntasopimusta tarvitaan kuten mekin sosialidemokraateissa uskomme mutta samaan aikaan te tarvitsette ja ajatte sellaista yhteiskuntasopimusta jossa asetutaan vain toisen joukkueen puolelle minä en ymmärrä minkä takia hallituksen pitää ottaa etunenä jossa asetutaan suoraan työnantajien puolelle luopukaa tästä kiristysruuvista ja silloinhan kaikki valtakunnassa on hyvin

työtöntä miksi ei voitu ajatella että tartutaan siihen että ely keskuksilla ei ole enää mahdollisuutta työllistää puhun aivan vakavasti esimerkiksi oman maakuntani puolesta kyllä meidän täytyy pystyä työllisyyspolitiikkaa tässä ajassa tekemään kysyn

ihmettelen sdpn ihmettelyä näistä ely keskusten rahojen loppumisesta heillä on ollut työministeri joka on aivan ollut tarkalleen selvillä että rahat ovat olleet vähissä ja sen lisäksi on pitkät maksuajat näille työllistämistukirahoille kymmenen viikkoa ja ja se oli siinä vaiheessa kun meillä oli valtiovarainministerinä rinne ja myöskin sdpllä työministeri voi mieluumminkin kysyä miksi sdp

puhemies täällä ollaan yhteen ääneen oppositiosta ja hallituksesta ihmetelty miksi nämä palkkatukirahat ovat loppu ja syytelty toinen toisia yksi semmoinen looginen syy siihen minkä takia ne ovat loppu on se että tämä tuen enimmäismäärähän nousi tuhannestakolmestasadasta kahteentuhanteen euroon tässä ihan alkuvuodesta ja se tarkoittaa että se sama raha riittää yhä pienemmälle joukolle ihmisiä tietenkin on hienoa että sitä kautta se palkan määrä nousi mutta toisaalta sitten tuettavien määrä laski minun mielestäni tässä nyt välttämättä ei tarvittaisi niinkään uutta rahaa vaan ennen kaikkea sitä uudelleen ohjeistamista tällä hetkellä monet heikommassa työllisyysasemassa olevat ovat nimenomaan nyt tipahtaneet tämän palkkatukirahan ulkopuolelle ja

edustaja essayahin hyvää puheenvuoroa tämä palkkatukilain uudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa ja se on tarkoittanut kyllä ainakin kolmannen sektorin mielestä sitä että kaikki kanavat ovat nyt tukossa siitä tuli niin monimutkainen järjestelmä että te keskuksissa ei vaikka meillä on neljäsataaviisikymmentätuhatta työtöntä löydetä nyt sitten kriteerit täyttäviä sopivia työttömiä tämä tulee ihan kaikilta suuriltakin kolmannen sektorin työllistäjiltä esille koko ajan ja he sanovat että tehkää jotain eli

puhemies haluan palata vielä tähän talvivaara kysymykseen me olemme nytten toisessa lisätalousarviossa ensimmäisen kanssa yhteensä lisäämässä kaksisataayhdeksän miljoonaa euroa määrärahoja tähän talvivaara operaatioon ja kuitenkin kun tosiasia nyt varmasti on se että meillä ei ole tiedossa siihen todellista sijoittajaa joka haluaa siihen rahaa laittaa en en usko että se välttämättä tulee toteutumaan niin kuinka loppuun asti on harkittu sitä katsommeko me nyt sen kaksi vuotta vielä että alkaako tämä liiketoiminta tuottaa jollakin tavalla voittoa ja löydämmekö me siihen kumppanin vai ovatko sen selkeät vaihtoehdot nyt olemassa nämä että joko valtio itse lähtee kaivostoimintaan mukaan tai sitten tämä talvivaara ajetaan alas

jos kaivostoiminta ajetaan alas sen hinnaksi on arvioitu noin noin kolmesataa miljoonaa euroa kuka tietää onko se sitten jopa vielä enemmän koska tästä saadaan se lopullinen päätös miten tässä tullaan etenemään

puhemies tässä on vaadittu oppositiolta rakentavaa otetta ja pidän kyllä edustaja lauslahden tapaa heittää pallo takaisin edelliselle hallitukselle hivenen outona nythän käsitellään tämän hallituksen antamaa lisätalousarviota ja teillä on nyt nämä ratkaisut käsissänne pidän myöskin outona tätä tapaa puhua siitä että nyt pitää huolehtia kilpailukyvystä eikä pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta kyllähän nimenomaan työttömyyden pitkittämisen ehkäiseminen on meidän kilpailukyvyn kannalta aivan keskeistä

nyt myöskin varaudutaan kattamaan työttömyyden noususta koituvia kustannuksia mutta ei panostamaan itse työttömyyden vähentämiseen työllistämistoiminnan kautta tämä on kyllä minun mielestäni poliittinen eikä mikään tekninen linjavalinta hallitukselta pidän myös erittäin tärkeänä että riippumatta siitä onko kyse nyt siitä että ylipäätään on liian vähän resursseja tässä budjettimomentissa vai siitä että ne ovat väärin allokoituja ei ainoastaan selvitetä vaan myöskin tehdään tälle asialle jotain
myönnän vielä puheenvuorot edustajille ihalainen vanhanen ja filatov ja otetaan sitten ministeriltä viisi minuuttia

kiinnittäisin huomiota myös näihin työllisyysrahoihin silloin kun kataisen hallitus perustettiin ensi töikseen se päätti nuorten työllisyyttä tukevasta tuhdista rahoituspaketista silloin rahoitustilanne oli vähän samanlainen kuin se on tänäkin päivänä mutta se oli arvovalinta täytyy muistaa että työllistämään kouluttamaan ja aktiivitoimien piiriin saattamaan noin satakolmekymmentätuhatta ihmistä mikä on hieno asia se on ollut mahdollista vain sen takia että meillä on ollut kohtuullinen määrä työllisyysmäärärahoja nuorten työllisyyteen on pantu sata miljoonaa joka vuosi ja takuu on tässä suhteessa tuottanut paljon tuloksia mutta se ongelmahan on nyt se että ensi vuodelta aiotaan leikata lisää työllisyysmäärärahoja kaikkiaan satakymmentä miljoonaa euroa miten hoidetaan näitä asioita tästä eteenpäin jos tämä ajatus on tällainen ensi töikseen pitäisi tehdä lisäbudjetti ja huolehtia siitä että tätä leikkausta ei ensi vuonna tehdä koska työttömyys on erittäin suurta nyt kysymys kuuluu

puhemies melkein jokaisessa keskustelussa ja väittelyssä täällä aina vaihtelee se leikkausten kritiikin kohde tällä kertaa työllisyysmäärärahat jotka ovat äärimmäisen ikäviä liittyen myös vuoden kaksituhattakuusitoista budjettiin hallitus joutuu leikkaamaan määrärahoja lähes jokaiselta sektorilta sektorilta ja näin tehdään koska tämä talous kehittyy huonosti me tarvitsemme tätä yhteiskuntasopimusta oikeastaan edustaja rinteen viimeinen puheenvuoro herätti sen huoleni sdpn suhtautumisesta yhteiskuntasopimukseen että ajatellaanko teillä niin että tämä kilpailukykyloikka syntyy niillä voisi sanoa yrityksessä tehtävillä tuottavuustoimilla joita tehdään koko ajan muutoinkin hallitus hakee sellaista todellista lisäkilpailukykyloikkaa jota ruotsi ja saksa eivät tee se mihin vastausta haluamme tuetteko sitä viiden prosenttiyksikön

sdp tukee nimenomaan tuottavuusloikkaa mutta tuottavuuden tekijänä me näemme muunkin kuin hintakilpailukyvyn ja tässä meillä on varmasti iso ideologinen ajatus että hallitus lähtee enemmän hakemaan hintakilpailukykyä kun sosialidemokraatit taas katsovat tuottavuuden hieman laajemmin tätä perustelisin sillä että teidän näkemyksenne nimenomaan jos katsotaan mitä te aiotte tehdä sen jälkeen jos tuota yhteiskuntasopimusta ei synny te aiotte leikata aikuiskoulutuksesta te aiotte leikata yliopistoilta te aiotte leikata osaamisesta elikkä juuri niistä välineistä joilla tuota tuottavuutta voidaan hakea osaamispohjaisesti eikä pelkästään hintakilpailukyvyn kautta mutta mitä tulee työllistämismäärärahoihin

arvoisa puhemies pyrin vastaamaan muutamaan yksittäiseen kysymykseen ja sanon muutaman yleisen sanan ehkä ensimmäisenä pitää muistaa

tällä hetkellä että kannattaa pitää mittakaava muistissa eli nyt me keskustelemme lisätalousarviosta jonka kokonaissumma on sataseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa josta satakaksitoista miljoonaa menee talvivaaran tukemiseen johonka liittyen elinkeinoministeri vastaa tuossa hetken päästä tämä tarkoittaa sitä että seuraavassa lisätalousarviossa syksyllä meille jää jakamatonta varaa noin satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa jos me sopeutamme ja suhteutamme tämän kokonaisuuteen niin suomen valtion budjetti pyörii siinä viidenkymmenenkolmen miljardin euron hujakoilla ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan meidän bruttokansantuote tänä vuonna tulee olemaan kaksisataakuusi miljardia euroa tämä on todellakin tekninen lisätalousarvio siltä pohjalta sitä kannattaa käsitellä esitän puhemies kolme huomiota ensimmäinen liittyy talouden kokonaistilanteeseen tosiasia on se että teimmepä mitä tahansa tai kävimmepä miten värikästä keskustelua tahansa niin tosiasia ei muutu me elämme matalan kasvun aikakautta parhaimmatkin arviot antavat meille seuraavien viidentoista vuoden aikana noin yhden pilkku viiden prosentin kasvua ja totta kai valtion kautta julkisen talouden toimet pitää sopeuttaa tähän kokonaisuuteen monissa puheenvuoroissa oikein kiinnitettiin huomiota työttömyyteen meillä on valitettavasti se tilanne että meillä on noin sataviisituhatta pitkäaikaistyötöntä

rakenteellisen työttömyyden piirissä olevaa lisäystä kymmenen prosenttia eli meidän noin yhdeksän prosentin työttömyydestä voidaan sanoa että jopa kahdeksan prosenttia on jollain tavalla rakenteellisen työttömyyden loukussa se on se ongelma mikä meidän täytyy saada kuntoon tämä liittyy totta kai paljon siihen että on saatava aikaan kasvua on oltava kilpailukykyisempi on saatava aikaan vientiä jos kuitenkin jotain positiivista tästä kokonaiskuvasta nostaisin esille niin ehkä kaksi asiaa katsotte valtiovarainministeriön ennustetta tälle kesälle niin yksityinen kulutus tulee valtiovarainministeriön mukaan kasvamaan ja pysymään jopa aika reippaana vuonna kaksituhattaviisitoista se kasvaa yksi pilkku kaksi prosenttia minkä takia sen takia että ollut lainojenlyhennysvapaakausi joka avasi noin seitsemän miljardia euroa toisekseen energian hinta on matala se avaa noin miljardin verran ja sitten odotukset itse asiassa tulevaan meidän kuluttajilla ovat suht koht myönteiset toinen hyvä uutinen ei kannata unohtaa kaikkien näiden vaikeuksien keskellä että meidän investoinnit ovat lähteneet pitkän kuivan kauden jälkeen uudestaan vetämään ja myös se arvio jonka valtiovarainministeriö meille antaa ja ennustaa vuosille kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista on ilman muuta nousujohteinen neljä pilkku kuusi prosenttia ja kaksi prosenttia ja yksityisellä puolella itse asiassa viisi pilkku seitsemän ja viisi pilkku neljä viime päivien ajalta on pelkästään positiivisia uutisia soneran datakeskus äänekosken sellulaitoksen investointi tämän lisäksi telakkatilaus kaksi risteilyalusta ja jos vielä lisätään finavian panostukset helsinki vantaan lentoasemalle niin tässä on nyt jotain tapahtumassa ja minun mielestäni tämä on kaiken kaikkiaan hyvä asia toinen huomio jonka halusin esittää liittyy hallituksen toimiin meidän tavoitteemme meidän tavoitteemme on sopeuttaa noin kuuden miljardin euron edestä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä yhteiskuntasopimus on yksi keskeinen osa tätä ja toivon ja me toivomme että se syntyy muodossa tai toisessa meillä on kuitenkin oikeastaan kaksi johtavaa ajatusta tässä ensimmäinen on se että me emme voi kiristää veroja enää suomessa siis tämä kaikille niille jotka puhuivat veroista äsken on yksi euroopan korkeimmista veroasteista

meidän veroasteen kiristyksen mahdollisuus on aika rajallinen valitettavasti tämän lisäksi meillä on yksi vahvimmista progressioista täällä viitattiin ministeri soinin puheenvuoroihin pääomaveroista me tulemme katsomaan totta kai aina verotusta kokonaisuutena mutta en usko että me tulemme löytämään ratkaisua pääomaverotuksen progression kiristämisessä me tarvitsemme tähän maahan tällä hetkellä enemmän investointeja ja investointi insentiivejä ei päinvastoin täällä kysyttiin autoverosta milloin tehdään se päätös kuten olen eilen asian ulos kertonut niin me teemme päätöksen kesäkuun aikana ja ilmoitamme tästä päätöksestä juuri nimenomaan sen takia että markkinoilla ei olisi mitään epäselvyyksiä meidän etenemisestämme palkkatuista minun mielestäni käytiin kaikin puolin hyvä keskustelu siis tässähän se muoto on muuttunut kiinteästä määrärahasta siirtomäärärahaksi ja se on aiheuttanut teknisiä haasteita nämä rahat eivät ole välttämättä loppu mutta työ ja elinkeinoministeriö selvittää tällä hetkellä nopeassa aikataulussa sitä miten tämä ongelma saadaan hoidettua eli pyydän tässä

onko halua vielä käyttää debattipuheenvuoroja

puhemies keskustelu talvivaarasta on ollut käynnissä jo vuosia suurin odotuksin ja myöskin ikävä kyllä suurin pettymyksin talvivaaralla on kuitenkin vielä mahdollisuudet nousta merkittäväksikin ja taloudellisesti kannattavaksi kaivokseksi ja siitä näkökulmasta lisärahoitus on paikallaan talvivaaran merkitystä alueellisena työllistäjänä ei varmasti kiistä kukaan talvivaara on kunnolla toimiessaan kainuun merkittävin teollinen työnantaja talvivaaran kaivoksen työllisyysvaikutus on kaiken kaikkiaan lähes kaksituhatta henkilötyövuotta kun kerroinvaikutukset otetaan huomioon ja sen omasta henkilöstöstä kainuulaisten osuus yhteensä lähes kahdeksankymmentä prosenttia myös kaivoksen urakoitsijoiden henkilöstöstä yli puolet asuu kainuussa talouskasvu ja työllisyys vahvistuvat kainuun lisäksi seitsemässä muussa maakunnassa isoimmat hyötyjät ovat satakunta ja lappi oli kaivoksen tulevaisuus mikä tahansa on huolehdittava siitä että ympäristökysymykset ratkaistaan kunnolla nykyaikaisen kaivoksen toiminnan perusedellytys pitää olla että ympäristönäkökulma on huomioitu kaikella vakavuudella yhtiön tulee kantaa vastuunsa ympäristökysymyksissä ja valtion tulee sekä edellyttää että taata että näin myös tapahtuu arvoisa elinkeinoministeri kuinka te aiotte huolehtia tämän

rouva puhemies kun täällä on kerran tiedossa kaikilla että työllisyysmäärärahat ovat riittämättömät niin olen sitä mieltä että meillä ei ole mitenkään varaa jättää näitä nuoria yhdeksänkymmentä luvun tapaan ilman sitä mahdollisuutta työllistyä ja saada sitä ensimmäistä työpaikkaa toivon ja luotan nyt tähän äskeiseen valtiovarainministerin puheenvuoroon että kesäkuussa sinne lisätään rahoitusta toinen kysymys valtiovarainministerille on se että kun meillä on huoli tästä työllisyydestä niin miksi tässä lisätalousarviossa ei ole sitten toimia kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi niitä sellaisia hankkeita joita valtio olisi voinut käynnistää jotta niitä työpaikkoja saataisiin lisää kolmas kysymys on se että kun kerran tässä ei ole näitä päästökauppatuloja käyttöön nyt ollenkaan mistä olen hyvin hyvin pahoillani miten aiotte rahoittaa kun ilmastoneuvottelut käydään joulukuussa ja me olemme sitoutuneet muistaakseni kahdeksankymmenen miljoonan euron edestä ilmastorahastoon

arvoisa puhemies minä luulen että olemme kaikki siinä tilanteessa että ylipäätään kovin merkittäviä lisämäärärahoja mihinkään ei tässä neljän seuraavan vuoden aikana tule menemään ehkä myös tässä nuorisotyöttömyyden hoidossa meidän pitäisi omaksua se lähestymistapa että ryhdytään toteuttamaan niitä uudistuksia joita hallitusohjelmassa on jotka luovat yritysten puolelle ja työvoiman tarjontaan sellaisia uusia elementtejä jotka jotka kannustavat yritysten perustamiseen ja uuden työvoiman palkkaamiseen minä luulen että silloin kun on kukkaro tyhjä niin kannattaa hakea virtaa näistä uudistuksista

puhemies elleivät nyt ihan erehdy niin minä kyllä näkisin että tuolla aitiossa nyt istuu kokoomuslainen valtiovarainministeri ja näyttääpä siellä olevan edustaja kaikkosenkin puoluetta edustava ministeri siksi minun mielestäni se keskustelu siitä mitä joku edellinen hallitus on tehnyt tai muuta on sinänsä takapajuista ei ole tavatonta että rahat loppuvat kesken mutta on tavatonta että jos näin käy niihin ei puututa nimittäin aiemman hallituksen aikana aina lisätalousarviot sosialidemokraattien vaatimuksesta tehtiin työllistäviksi lisätalousarvioiksi teillä on mahdollisuus puuttua tähän ongelmaan tässä ja nyt miten hallitus aikoo pärjätä tämän nuorten työttömien ongelman kanssa jos te ihan oikeasti jätätte nuoret yksin ja odotatte jotain ensi syksyä päinvastoin te olette ensi vuonna leikkaamassa työllisyysmäärärahoja ihan oikeasti rehellisyyden nimissä voisitte nyt kertoa miten te tämän tilanteen tässä ja nyt ratkaisette se rahan puute on tässä ja nyt sitä ei auta mikään muu kuin se että panostamme sinne lisää

minulla on neljän vuoden yhteistyökokemus sosialidemokraattisen valtiovarainministerin kanssa aikoinaan ja he jokaisena vuotena pitivät eurolleen kiinni siitä että lisäbudjettivaltuutusta sitä liikkumatilaa ei koskaan ylitetä että sitä oliko se nyt kolmesataa miljoonaa euroa tälle vuodelle joka on lisäbudjettivaraa annettu ei pidä ylittää se on osa sitä meidän luottamustamme meillä on vielä puoli vuotta edessä ja jäljellä on siis reilu sata miljoonaa euroa koko tälle puolelle vuodelle myös syksyllä tarvitaan lisäbudjetti

on ollut miellyttävää sosialidemokraattisten valtiovarainministerien kanssa heidän vaatimuksestaan viime kaudella tehtiin usea lisätalousarvio jossa oli työllisyyspanostuksia oli investointeja huolehdittiin työllisyysmäärärahoista ensimmäinen mitä edellinen hallitus teki

ei se että puhutaan jakamattomasta voimavarasta tai muusta auta sitä nuorta pätkääkään kellä työtä ei ole me puhumme arvovalinnoista ja yksi arvovalinta on oikeudenmukainen verotuslinja eli jos hallitus tekisi niin pääministeri on myöntänyt että nyt eivät hyväosaiset osallistu talkoisiin että vähän hyväosaisia pistettäisiin osallistumaan niin sillä me saisimme kerättyä myös lisää rahaa voisimme perua joitain vaikeimpia säästöjä ja estää sen että myöskään ihmisten ostovoima ei kurjistuisi sellaisella talouspolitiikalla että sitä köyhimmiltä viedään ja sitä kautta myös ostovoimaa supistetaan

arvoisa rouva puhemies on hyvä että me käymme kunnon keskustelua näistä starttirahoista ja palkkatukirahoista koska kyllähän me ymmärrämme että tällä hetkellä tämä tilanne on kestämätön mutta ymmärtääkseni hallituksella on edelleen tänä vuonna jakamattomia varoja ja olisi aika sitten puuttua näiden kautta tähän ongelmaan muuten lisälasku voi nousta suuremmaksi vain sillä erotuksella että raha tulee eri momentilta

arvoisa rouva puhemies olen vähän hämmentynyt luulin että hallitus kasattiin nimenomaan sellaisten puolueiden kesken on yhteinen kokonaistilannekuva suomesta luulin että siihen kuuluu esimerkiksi tieto siitä että työttömyys on kasvanut ja yhteiset ratkaisut olivat sellaisia että aktivoidaan ei passivoida luulin myöskin että yhteinen tilannekuva oli se että yrityksiä halutaan suomeen lisää ja yksi sellainen keino on starttirahoilla avustaminen ja auttaminen yrityksen alkuun kun nyt sitten tiedetään että juuri nämä asiat ovat tällä hetkellä rahan puutteesta joh tuen kärsimässä niin en oikein ymmärrä sitä perustetta että tekninen lisätalousarvio ei olisi antanut myöden panostaa näihin koska se yhteinen tilannekuva on vaikeuksissa ovat etenkin nyt ne alueet joissa työttömyys on kasvanut ja jotka ovat jo aikaisemmin aktiivisesti työllistäneet ihmisiä niissä rahat ovat nyt loppu esimerkiksi satakunnassa

arvoisa puhemies tässä on moneen otteeseen kysytty ministereiltä kehitysmäärärahoista mutta valitettavasti oikein vastausta ei näytä saavan mika waltaria lainatakseni sanotaan että ihminen on ihmisen ainoa veli tässä maailmassa luulen että tämmöinen ajattelutapa on aika lailla valitettavasti unohtunut täällä on paljon puhuttu näistä ikävistä päätöksistä jotka kohdistuvat suomeen mutta mutta maailmalla haluaisin palauttaa vielä mieleen näitä ikäviä päätöksiä mitä hallitus on valitettavasti tekemässä kuten me kaikki hyvin tiedämme niin pakolaisia on maailmalla tällä hetkellä enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen kysyn vielä jälleen kerran nimenomaan tästä kolmestakymmenestäseitsemästä miljoonasta jotka puuttuvat tällä hetkellä lisätalousarviosta minkä takia näin on on hyvä että tätä yhdeksäntoista pilkku viiden miljoonan määrärahaa on lisätty nimenomaan turvapaikkahakijoille ja pakolaisten vastaanottamiseen sekä sitten tämä nolla pilkku seitsemän maahanmuuttoviraston turvapaikkakäsittelyyn nämä ovat kuitenkin laastareita me puhumme itse asiassa niistä lääkkeistä joita maailmalla tarvitaan
myönnän vielä puheenvuorot edustajille henriksson

puhemies nyt kun ministeri rehn on saapunut paikalle niin haluaisin esittää saman kysymyksen jonka esitin valtiovarainministeri stubbille elikkä talvivaarahan meitä monia kansalaisia nyt huolestuttaa ja satakaksitoista miljoonaa euroa on valtavan iso summa näkyykö nyt tälle meidän suurelle ongelmalle minkäänlaista loppua onko hallitus tekemässä jotain sellaisia päätöksiä tai edesauttamassa nyt sellaista ratkaisua että me voisimme voisimme tulevaisuudessa nukkua yöt hyvin ja olla varmoja siitä että hallitus ei joutuisi panostamaan vielä lisää miljoonia tähän onko näköpiirissä sellaisia ratkaisuja vai ovatko edelleen ongelmat edessäpäin

arvoisa puhemies kiinnitin huomiota tähän samaan asiaan kuin edustaja razmyar tähän maahanmuuttokustannusten nousuun mutta vähän toiselta näkökannalta kun on tämä yhdeksäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa joka lisättiin näiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvamisen johdosta oleviin käsittelyihin ja kustannuksiin täällä suomessa ja saamani tiedon mukaan tämä siitä että välimeren mailta tulee turvapaikanhakijoita tänne vaan nämä tulevat suoraan somaliasta suurin ihmisryhmä on somalialaiset olisinkin kysynyt tällaista asiaa kun yhden kansanryhmän voimakas kasvu viittaa mielestäni järjestäytyneeseen toimintaan jos pystytään sieltä asti tänne tulemaan suurella joukolla onko tätä millään tavalla tarkoitus katsoa kuinka paljon tähän pystytään vaikuttamaan etteivät tällaiset turvapaikkaturismin kaltaiset liikehdinnät ole järjestäytynyttä toimintaa minä tiedän että somaliassa toimii tällä hetkellä kahdeksan kansalaisjärjestöä jotka tekevät myös kehitysaputyötä siellä heidän tulisi siellä auttaa heitä ja ja siinä mielessä ei välttämättä olla onnistuttu jos sieltä kumminkin tulee voimakkaasti

rouva puhemies kysyin valtiovarainministeri alexander stubbilta kahta kysymystä ensimmäinen koski talvivaaraa en saanut vastausta toinen kysymys koski näitä päästöoikeushuutokauppatuloja en saanut vastausta alexander stubb otti hienosti esille monia hankkeita investointeja mutta niistä kuuluu kiitos muun muassa antti rinteelle satakolmekymmentäkahdeksan miljoonaa kotiseudulleni keski suomeen äänekoskelle kiitoksia siitä että ette perunut sitä päätöstä toisin kuin peruitte jo sovittuja rahoja päästöoikeushuutokauppatuloista ja mitä tulee työllisyyteen kiteytän vain meillä on kaksi vaihtoehtoa joko me teemme niin kuin me nyt teemme maksamme siitä että ihmiset ovat vailla työtä tai maksamme siitä että ihmiset saavat työtä näköjään hallitus valitsee sen linjan että ihmiset ovat vailla työtä maksetaan lisää sosiaalitukia mennään tämmöiseen vielä voimakkaampaan taantumavelkakierteeseen ilman kasvua ei tule työtä

arvoisa rouva puhemies täällä siis hallitus on keskittynyt perustelemaan sitä miksi se ei nyt tässä lisätalousarviossa tee mitään muuta kuin lisäleikkaa kehitysapua mutta juuri ne hankkeet jotka valtiovarainministeri stubb tuossa esitteli ovat osoituksia siitä mitä voi saada aikaan jos hallitus on aktiivinen äänekosken hanke annettiin edellisen hallituksen miljoonaa infrahankkeisiin laivanrakennuksen innovaatiotuki mahdollistaa nämä tilaukset ja sitten tämä finavia jonka te otitte esimerkiksi osoitus siitä mitä lisätalousarviolla voi saada aikaan ministeri urpilainen antoi kaksisataa miljoonaa finavialle mikä nyt mahdollistaa sen että tällä hetkellä vantaalla rakennetaan ja kun te olette nyt puhunut tästä tilannekuvasta että nyt tilannekuva on selvä ja itse sanoitte että työttömyys on ennakoitua korkeammalla mikä osoittaa että varaudutte passiivisten rahojen lisääntymiseen niin jos teillä kerran on tämä tilannekuva miksi te ette nyt tee mitään näitten työllisyysmäärärahojen kanssa satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa jakamatta loppuvuonna se on jo liian myöhäistä niillä ei tee enää mitään jos kerran tilannekuva on tämä miksi te ette tee mitään

hirveän tärkeätä että poliitikot eivät rupea ottamaan kunniaa yksityisistä investoinneista nyt pitää pitää mielessä että joku äänekosken investointi ei todellakaan ole poliitikkojen ansiota soneran datakeskus ei todellakaan ole poliitikkojen ansiota helsinki kyllä se on osittain sellainen jota ollaan avitettu matkan varrella mutta minun mielestäni sellainen ajattelu että me poliitikot me poliitikot olemme ne jotka ikään kuin luomme niitä suuria investointeja kerta kaikkiaan luo väärää mielikuvaa siitä mikä on poliitikon tai politiikan mahdollisuus toimia ja vielä lisäksi se luo aika vääristynyttä mielikuvaa mielikuvaa siitä mitä lisätalousarviossa voidaan tehdä

oikeastaan aika selväksi minä uskon että yksi euroopan ja euroopan unionin tämän vuosikymmenen suurimmista ja keskeisimmistä haasteista ja kysymyksistä on pakolais ja turvallisuuspolitiikka ja se menee sen tyyppiseen luokkaan joka minun mielestäni koskettaa koko euroopan unionin perusolemusta ja tässä ei ole kyse lisätalousarvioista tai määrärahoista vaan tulokulman tässä on kerta kaikkiaan oltava humanitäärinen tällä hetkellä meillä on maita jotka joutuvat vastaanottamaan kymmeniätuhansia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja silloin meidän pitää voida yhdessä yhteiseurooppalaisesti miettiä miten tämä taakka kaikista parhaiten jaetaan kyllä jotka toteavat että kehitysapurahojen leikkaaminen on siinä mielessä ongelmallista että meidän pitäisi hoitaa ongelmaa siinä kohdemaassa mutta se on kerta kaikkiaan se taloustilanne missä ollaan edustaja aalto en vastaa talvivaarasta koska meillä on asiasta vastaava ministeri tässä kehitysyhteistyöpuolella me kauan arvoimme sitä mitä me teemme niillä päästökauppatuloilla jotka olivat vielä tälle vuodelle muistaakseni kolmekymmentäseitsemän pilkku seitsemän miljoonaa miljoonaa euroa ja päädyimme valitettavasti tässä lisätalousarviossa siihen että meillä ei ollut enää varaa minkä takia sen takia että voi tulla yllätyksellisiä tilanteita myös syksyllä ja silloin me emme voi

ministeri rehn kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat ensinnäkin edustaja henrikssonille olin kyllä koko ajan paikalla mutta olin tuolla kiltisti pulpetissa ja kuuntelin ja tein muistiinpanoja keskustelusta tässä useat edustajat tuppurainen aalto henriksson heinonen muun muassa ovat esittäneet suoria kysymyksiä talvivaarasta ja kommentoida ja pyrin vastaamaan eräisiin kysymyksiin lähtökohta on se että päätöksiä talvivaarasta ei voida enää siirtää eteenpäin nyt on ratkaisujen aika veronmaksajien piikki ei voi olla loputtomasti auki tätä nykyä talvivaara kuluttaa kaksitoista miljoonaa euroa kuukaudessa veronmaksajien varoja tavoite on saada kaivostoiminta talvivaarassa jatkumaan operatiivisen kumppanin kanssa tähtäimessä on siis se kaupallisesti kannattava ratkaisu samalla jos tämä ei onnistu joudutaan kuitenkin varautumaan myös kaivoksen hallittuun sulkemiseen valtion kustannuksella sekään ei olisi halpaa lystiä hintalappu on arviolta kolmesataa miljoonaa euroa ja sekin ehkä alakanttiin mutta rempalleenkaan talvivaaraa ei voi jättää ei olisi vastuullista eikä ympäristölupien mukaista jättää kaivos heitteille ja retuperälle kaivoksen hylkääminen johtaisi siihen että vahinkojen korjaaminen ja vahingonkorvaukset nousisivat mistä aiheutuisi korvaamattomia vahinkoja luonnolle ja elinympäristölle edustaja heinonen hallitukselta suurta vastuullisuutta näin on toimittava ja sen vuoksi valtio joutuu ottamaan aktiivisen roolin kestävän ratkaisun pohjustamiseksi ja hallitus antoi nyt tämän sadankahdentoista miljoonan euron lisätalousarvioesityksen koskien talvivaaraa tällä valtio varautuu siihen että valtion on terrafame yhtiön kautta sitouduttava sitouduttava uuden kaivosyhtiön omistajaksi alkuun aika merkittävälläkin osuudella tavoitteena on kuitenkin laajentaa uuden yhtiön omistus ja rahoitusrakennetta aktiivisesti ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta on voitava osoittaa kahdessa vuodessa se että kaivos voidaan saada toimivaksi ja taloudellisesti kannattavaksi kaivostoiminnan jatko on nyt jatkoajalla syntyykö jatkoajan avulla pitkäaikainen ratkaisu riippuu monesta tekijästä mittatikkuna ovat vesien ja ympäristön tila kainuun aluetalous ja työllisyys ja tietenkin veronmaksajien edusta huolehtiminen edustaja rinne peräänkuulutti huolta työllisyydestä se on aivan oikein olen aivan samaa mieltä me kannamme siitä huolta talvivaarassa on tällä hetkellä neljäsataa työpaikkaa ja kuten edustaja tuppurainen totesi yhteensä kaksituhatta työpaikkaa kainuussa riippuu talvivaaran tulevaisuudesta kyllä kannamme huolta myös kainuun työpaikoista tällä ratkaisulla kannamme huolta ympäristön tilasta ja veronmaksajien edusta ja pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun joka pian luo edellytykset pitkäaikaiselle kestävälle toiminnalle

arvoisa puhemies en tiedä kuulinko oikein mutta olin kuulevinani että valtiovarainministeri totesi tästä finavia että valtio on sanatarkka sitaatti vähän avittanut sitä investointia siis että on vain vähän avittanut niillä päätöksillä joita on tehty ensinnäkin tämä investointi tuo neljäntoistatuhannen rakentamisen aikaista työpaikkaa se tuo viisituhatta pysyvää työpaikkaa kun lentoliikenne lisääntyy se mahdollistaa omalta osaltaan sen että esimerkiksi finnair voi menestyä tämä on valtionyhtiö finavia ja tätä investointia ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman sitä päätöstä joka tuli silloisen ministeri urpilaisen lisätalousarvioesityksessä kaksituhattakolmetoista tätä ei tällä hetkellä tehtäisi ja te sanotte että on vain vähän avittanut mielestäni tämä on aikamoista aliarviointia mutta totean vielä käyttäkää sitä jakovaraa nyt syksyllä on jo liian myöhäistä

arvoisa rouva puhemies ministeri rehn kysyin jo aikaisemmin valtiovarainministeri stubbilta samaa kysymystä miten vakuutatte yhdenkin sijoittajan siitä että talvivaara voi tulevaisuudessa markkinaehtoisesti tuottaa voittoa kun nikkelin hinta ei ole nousussa

ei ole yhtään synkkausta kaikki päävaiheet ovat käytännössä isoissa vaikeuksissa ja käytännössä tässä kysymys on erittäin suuresta startup yrityksestä suuresta riskistä joka on mennyt pieleen kaksi vuotta mitä se tuo uutta kahden vuoden päästä ollaan taas samassa tilanteessa ja valtion rahaa veronmaksajien rahaa menee valtavasti hukkaan nyt on aika viheltää pilliin ja pistää tämä peli poikki

arvoisa puhemies minäkin haluaisin ottaa osaa tähän keskusteluun valtion ja yritystoiminnan työnjaosta ja keskinäisistä vastuista ministeri rehn käytti punnitun puheenvuoron koskien talvivaaraa tässäkin tänä päivänä on tehty päätöksiä tullaan tekemään sadankahdentoista miljoonan euron panostuksista jotta sen kaivostoiminnan edellytyksiä voidaan parantaa tai luoda edellytyksiä sille että kaksituhatta ihmistä saa työpaikan pitää se on sitä valtion roolia turun telakan osalta valtio osallistui sekä omistuspohjaan maapohjahankintaan että aivan keskeinen tekijä sille että uusi telakka saatiin uuden ankkuriomistajan myötävaikutuksella siihen tilaan missä se nyt on valtiolla oli tässä mielessä tärkeä vipuvaikutuksen rooli sama koskee äänekoski investointia totta kai ne infra hankkeet eli

arvoisa herra puhemies valtiovarainministeri totesi aivan oikein että tulokulman pakolaispolitiikassa ja euroopan siirtolaiskriisissä on oltava humanitäärinen mutta kysyn onko se oikea humanitäärinen linja että kaikkein hädänalaisimpien kiintiöpakolaisten määrää hallitus aikoo vähentää jotta saadaan lisää tilaa turvapaikanhakijoille turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eivät ratkaise siirtolaisongelmaa vaan päinvastoin voivat sitä pahentaa koska ne lisäävät laittoman maahantulon vetovoimaa ja samalla ruokkivat edelleen ihmissalakuljettajien järjestäytynyttä rikollisuutta pidän kyllä hyvin onnettomana sitä jos suomen auttamisjärjestelmässä laittomia reittejä pitkin tulleet turvapaikanhakijat jotka usein ovat pystyneet maksamaan matkoistaan tuhansia euroja syrjäyttävät nämä kaikkein

siirrymme pyydettyihin puheenvuoroihin

puhemies tässä on tänään jo puhuttu tästä työllisyyden hoidosta ja talvivaarasta mutta palaan niihin kuitenkin vielä täältä pöntöstä myös tämänkin keskustelun pohjalta ei voi kuin ihmetellä sitä toimettomuutta ja passiivisuutta jolla hallitus suhtautuu työllisyyden hoitoon sen sijaan että lisättäisiin panostuksia työllisyyden hoitoon tyydytään maksamaan kohoavia kohoavia työttömyysturvamenoja tässä tilanteessa tarvitaan työllisyyden hoitoon keskittyviä

on panostettava syyn syyn hoitoon eli työttömyyteen eikä vain seurauksiin eli työttömyysmenoihin vastuullinen hallitus antaisi tässä tilanteessa työttömyyteen keskittyvän lisätalousarvion mutta sellaista meillä ei valitettavasti ole käsillä tilanne tällä hetkellä on ympäri suomea se että uusia palkkatukijaksoja ei voida myöntää eikä starttirahoja antaa ihmisten työttömyys pitkittyy syrjäytymisriski kasvaa ja valtio maksaa kohoavia työttömyysturvamenoja kunnat liemessä kun ne joutuvat maksamaan valtiolle niin sanottua työttömyyssakkoa pitkäaikaistyöttömistä eli kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta työttömyyssakon idea on aktivoida kuntia työllisyyden hoitoon mutta kunnat eivät yksinään kykene paljoakaan tekemään työttömyyden vähentämiseksi varsinkin kun uusia palkkatukijaksoja ei voida myöntää pitäisikin riittävien määrärahojen turvaamisen lisäksi miettiä sitä onko vastuun ja rahoituksen jako kuntien ja valtion välillä tässä työllisyyden hoidossa tällä hetkellä toimiva työllisyyden hoidon ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun estämisen tulisi olla hallituksen kärkihanke tarvitaan aktiivista otetta ja uutta ajattelua ja toivoisin että esimerkiksi kuntien valtiolle maksamat työttömyyssakkorahat voitaisiin kanavoida takaisin alueelle te toimistolle palkkatukityöllistämiseen nyt kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kuntien maksamat työttömyyssakkorahat myös kasvavat ja toivoisin että avoimuutta tällaiselle uudelle rahojen siirtämiselle momentilta toiselle olisi kun palkkatukiin varatut rahat ovat loppu niin pelkona se että aletaan käyttää työttömien kannalta huonompia aktivointitoimenpiteitä kuten väärin käytettyjä työkokeiluja ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoja jotka väärin käytettyinä pahimmillaan tarkoittavat työttömän kannalta niin sanotusti oikean työn tekemistä tekemistä ilman palkkaa ja työttömien pakottaminen palkattomaan työhön ei kyllä mielestäni ole oikein hallituksen pitäisikin tuoda eduskunnalle esitys lisäbudjetista työllisyyden hoidon määrärahojen lisäämiseksi koska yhteiskunnan kannalta työllisyyden hoitaminen ja palkkatukityöllistäminen on kannattavaa palkka tulee työttömyysturvan tilalle joka säästyy ja työllisinä ihmiset maksavat enemmän veroja lisäksi ihmisten elämänhallinta yleensä paranee hyvinvointi lisääntyy ja syrjäytymisen riski pienenee

tässä salissa tarvitsisi käsitellä lisätalousarvioita joissa puututaan tähän seuraukseen eli työttömyysturvamenojen kasvuun

vaan voitaisiin puuttua syyhyn eli työttömyyteen on muistettava että me maksamme näitä työttömyyden kustannuksia monelta eri momentilta ja valtiontalous olisi aika lailla tasapainossa jos työllisyys saataisiin hallintaan sitten muutama sana talvivaarasta nyt esitetään satakaksitoista miljoonaa lisää rahaa talvivaaran konkurssipesälle ja täytyy että kansanedustajana minua hämmentää se kuinka vähillä tiedoilla eduskunnan pitäisi näin merkittävä lisämääräraha antaa minun mielestäni meidän pitäisi saada laaja tietopaketti konkurssipesän tilanteesta jotta me osaisimme arvioida tarvittavat jatkotoimenpiteet ja lisämäärärahatarpeet olennainen kysymys on tietenkin seuraava voidaanko talvivaaran kaivos saada kannattavaksi aiheuttamatta lisää ympäristövahinkoja pystytäänkö talvivaaran kaivoksen prosessi korjaamaan toimivaksi kannattavuuden puitteissa ilman että pilataan lisää ympäristöä mikäli kaivos voidaan saada toimimaan kannattavasti ympäristön reunaehtojen puitteissa kannattaa tarvittavat toimet tehdä ja kannattaa lisämääräraha antaa kaivokseen on jo tehty valtavat investoinnit ja iso ympäristöalue on kärsinyt joten kaivoksen toiminnan jatko pitää yrittää turvata jos mahdollista ja on muistettava että talvivaaralla on iso työllistävä vaikutus kainuun alueella ei ole kuitenkaan mitään järkeä pumpata jatkuvasti lisää veronmaksajien rahaa kaivosyhtiöön mikäli ei ole realistisia näköaloja siitä että tuotantoprosessi voidaan saada toimimaan ja yhtiö kannattamaan ympäristön reunaehtojen puitteissa jatkuva rahan pumppaaminen yhtiöön on erittäin kallista työllistämistoimintaa haluaisinkin kysyä paikalla olevilta ministereiltä onko eduskunnalle saatavilla lisätietoa tästä kaivoksen tämänhetkisestä tilanteesta päätöksenteon tueksi

tuloksellisuutta parannettiin aika huomattavasti viime vaalikaudella erilaisilla kehittämistoimilla neljän vuoden aikana siis vuodesta kaksituhattayksitoista aina tänne saatiin noin kuudentoista miljoonan euron säästöt vastaanottomenoista eli eli kahdenkymmenen prosentin säästöt ne saatiin sopeuttamalla turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää vähentämällä majoituspaikkoja ja lakkauttamalla vastaanottokeskuksia turvapaikkahakemusten käsittelyjä nopeutettiin ja lisäksi maasta poistamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa tehostettiin esimerkiksi viime vuonna poliisi pani täytäntöön lähes kaksituhattakahdeksansataa maastapoistamispäätöstä mikä on euroopan tehokkainta toimintaa toivon että tässä linjassa tämä nykyinen hallitus myös pysyy

maahanmuuton yksi tavoite edellisellä hallituskaudella ja nyt myös tässä uudessa hallitusohjelmassa on tämä turvapaikkahakemusten nopeampi käsittely ja viime kaudella tuota käsittelyä pystyttiin lyhentämään kolmekymmentäviisi prosenttia eli lähes yhdeksälläkymmenelläkolmella vuorokaudella eli se oli hyvin merkittävä

lyhennys tuohon käsittelyaikaan samoin kuntiin siirtyminen sujuvoitui odotusaika vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttoon laski neljäänkymmeneenkuuteen vuorokauteen kun aiempina vuosina odotusaika oli lähes kaksinkertainen nyt on erittäin tärkeää herra puhemies että myös näinä tulevina vuosina pidetään huolta sillä lailla viranomaisten resursseista jotta nyt viime vaalikaudella saavutetut tulokset eivät kärsi vaan että voidaan edelleenkin tehostaa tätä toimintaa se on sekä näiden turvapaikanhakijoiden kannalta että sitten yhteiskunnan kustannusten kannalta tärkeää

palaan vielä tähän mainitsemaani tilanteeseen kun suomen hallitus taipui eilen euroopan unionin sisäministerikokouksessa enemmistön kantaan eikä vastustanut hanketta turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta ihmettelen kyllä sitä että hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja ei kestänyt edes ensimmäistä kuukautta vaikka tämä oli perussuomalaisille keskeinen vaaliteema sitä paitsi itselleni on jäänyt hämäräksi mikä tuo enemmistö lopulta oli ulkomaisessa mediassa on nimittäin kerrottu että vain kymmenen maata kahdestakymmenestäkahdeksasta olisi kannattanut tuota sisäisten siirtojen esitystä joka komissiosta tuli vaikka meillä vedottiin täällä siihen että enemmistö on sen takana

turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eivät ratkaise tätä siirtolaisongelmaa vaan päinvastoin ne voivat sitä pahentaa suomen hallitukset ja eduskunnat ovat tähän asti johdonmukaisesti torjuneet ehdotukset siitä että näitä turvapaikanhakijoita ryhdyttäisiin siirtelemään maasta toiseen keskeinen periaate on ollut se että jokainen maa vastaa omalle alueelleen tulevista turvapaikanhakijoista sen tutkimisesta täyttävätkö he pakolaisaseman mutta sen sijaan me suomessa olemme painottaneet kiintiöpakolaisten ottamista heidäthän valitaan suoraan pakolaisleireiltä ja sijoitetaan suoraan kuntiin ja esimerkiksi supon turvallisuusselvitykset tehdään jo lähtömaassa turvapaikanhakijat taas puolestaan sijoitetaan vastaanottokeskuksiin mikä myös tuo huomattavasti enemmän kustannuksia valtiolle ja käytännössä heistä tällä hetkellä eri euroopan maissa suurin osa vielä palautetaan kotimaahansa tämän tutkimisen jälkeen kun todetaan että he he eivät täytä niitä kansainvälisen suojelun edellytyksiä eli nämä turvapaikanhakijat aivan erilaisessa asemassa he ovat paljon paremmassa asemassa lähtökohtaisesti heillä on ollut varaa lähteä näille kalliille laittomille salakuljettajien järjestämille reiteille kuin sitten ne hädänalaiset heikossa asemassa olevat pakolaiset pakolaisleireillä joita me olemme kiintiöpakolaisina ottaneet pidän kyllä erittäin moraalittomana ja huonona vaihtoehtona sitä jos hallitus todella menee siihen että kiintiöpakolaisten määrää sitten vähennetään kun meidät ikään kuin niin sanotusti pakotetaan ottamaan näitä turvapaikanhakijoita kiintiönä vastaan ei heitä voi rinnastaa toisiinsa ja mielestäni tässä hallituksen pitäisi pysyä nyt tiukalla linjalla sen takia vetoankin että pääministeri sipilä oikaisisi vielä suomen linjan kun tämä asia on tulossa päämiesten pöydälle tässä kuussa arvoisa puhemies kokemuksesta tiedän sen että paine noissa neuvoston kokouksissa voi olla kova mutta kyllä silti suomen pitää säilyttää oma linjansa ja se on vielä kaiken lisäksi koko euroopan pakolaispolitiikan kannalta hyvä linja jos me painotamme nimenomaan sitä että tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää kehitetään voimakkaasti kaikissa euroopan maissa mutta sen sijaan ei murreta sitä periaatetta että jokainen euroopan unionin maa jokainen schengen maa vastaa omalle alueelleen tulevien turvapaikanhakijoiden tutkinnasta

arvoisa herra puhemies tosiaan tässä keskustelun aikana on hyvin tullut esiin kysymys joka liittyy suuressa määrin nyt siihen miten ripeästi tartutaan toimeen uuden hallituksen toimesta tietenkin viittaan tässä siihen keskusteluun joka käytiin laajasti tuossa debatissa koskien työllisyysmäärärahoja me kaikki tiedämme faktan ne ovat loppu me kaikki tiedämme että aika usein kun näitä työllisyysmäärärahoja arvioidaan ja tehdään budjetteja saattaa käydä niin että jossain vaiheessa huomataan että ne loppuvat kesken ja silloin on aika yleinen ja välttämätön käytäntö että tilanteeseen reagoidaan tässä ja nyt ei ole tavatonta että rahat loppuvat mutta se on tavatonta että siinä tilanteessa ei tehdä mitään kyllä me hieman siellä valtiovarainvaliokunnassa ihmettelimme kun kuulimme tosiaan asiantuntijalta että seuraava on tulossa vasta käytännössä marraskuun alussa lokakuun viimeisillä päivillä se on myöhäistä silloin siellä ovat nyt nuoret vailla töitä ja tähän tilanteeseen täytyisi pystyä reagoimaan tässä ja nyt ei nyt ole varaa emmekä me voi me teemme politiikkaa tämä on poliittinen eduskunta ja hallitus puhua että tämä on nyt tekninen lisätalousarvio ja sillä hyvä ja jos rahat ovat loppu niin se on korkeintaan edellisen hallituksen vika eihän se nyt hyvänen aika näin voi mennä on tärkeää ja hyvä että tulemme valiokunnassa hyvin tarkkaan tämän asian perkaamaan vetoan nyt hallituspuolueisiin että eduskunnassa sitten jos ei hallitus sitä halua tehdä voisi tulla muutoksia tämän määrärahan osalta tosin hallitus ei ole tätä pykälää edes aukaissut että ilmeisesti työllisyysasiaa ei ole otettu tosissaan täällä tuli myös toinen suoraan tähän lisätalousarvion ajankohtaan liittyvä asia sitä muun muassa edustaja heinäluoma täällä kysyi ja se oli tämä autovero senhän perussuomalaisten varapääministeri timo soini lupasi tuossa vaalien alla aika kovallakin kovallakin näyttävyydellä no luonnollisesti tämä lupaus ei toteutunut mutta kun hallitus nyt päätti sitten lähteä alentamaan tätä autoveroa niin tietenkään tällainen toteuttamistapa että ruvetaan puhumaan vaiheittaisuudesta ei kerta kaikkiaan ole se oikea autokauppa seisoo siellä on monilla autokauppiailla iso huoli työllisyydestä ja siitä miten tässä tilanteessa pärjätään ja siksi on välttämätöntä että se linjaus tulee pian ja päätökset tehdään kerralla

ja jäimme kovasti hämmästelemään että tätä asiaa se ei sisällä yleisesti ottaen täällä edustaja harakka puhui hyvin näistä verotuloarvioista ja siitä millaista kuvaa se suomesta antaa se kertoo että meillä on varallisuuksia meillä on pääomia siellä jopa verotuotto kasvaa ja samaan aikaan todellakin muun muassa arvonlisäveron tuotto pienenee mikä kertoo että ihmisillä jo nyt on ostovoiman kanssa ongelmia tässä minä nyt ihan hyvin vakavissani vielä kerran vetoan hallitukseen ja myös hallituspuolueiden edustajiin että on inhimillisesti väärin että me valitsemme sellaisen linjan että köyhimmät pienimmät heikoimmat lapsiperheet vanhukset eläkkeensaajat työttömät pistetään konkreettisesti säästöjen ja leikkausten kautta tämän vaikean tilanteen maksumiehiksi maksunaisiksi maksulapsiksi ja toisaalta samaan aikaan sitten tehdään sellaista politiikkaa että se hyväosainen ei lainkaan tähän talkooseen osallistu se on inhimillisesti väärin se on kohtuutonta näitä pienituloisia kohtaan siellähän muutama valtiosääntöprofessori jo kritisoi sitä että tässä perusoikeudet jäävät jalkoihin näiltä heikoimmilta ihmisiltä ja tämmöinen kritiikki pitää muuten ottaa vakavasti tämä on paitsi inhimillisesti myös siksi väärin että kun täällä puhutaan tänään lisätalousarviosta ja sitä kautta talouspolitiikasta niin kyllähän me nyt sen tiedämme että eivät ne rattaat lisää pyöri jos ihmisillä on kukkarossa pelkkä reikä ihmisillä pitää olla ostovoimaa ja nimenomaan pienempituloisten ihmisten ostovoimasta kysymys ja sitä kautta myös koko talouden hyvinvoinnista löysin mielenkiintoisen artikkelin financial timesista eilen se kertoi imfn tutkimuksesta jossa oli tutkittu sitä että jos esimerkiksi rikkaimmalla viidenneksellä nousevat nousevat tulot niin kaiken kaikkiaan kansantalous kääntyy sitä kautta hivenen miinusmerkkiseksi ja jos taas kaikkein pienituloisimmilta nousevat tulot niin se vaikuttaa myönteisesti koko kansantalouteen minun mielestäni tämmöiset kuvaavat sitä miten myös talouspoliittisesti tätä yhtälöä pitäisi lähteä purkamaan sitten minä löysin tällaisen neuvon ruotsista kun usein kuunnellaan kuunnellaan tätä naapurimaata herkällä korvalla täällä ruotsalaisen finanssitalon pääekonomisti sanoo että älkää leikatko nyt ja että julkisen talouden leikkaukset ja työttömyyden nousu heikentävät entisestään juuri kotimaisen kysynnän kasvuedellytyksiä sinänsä velka on hallinnassa ja siksi tämä pääekonomisti lähettää terveiset että uuden hallituksen pitäisi vauhdittaa kulutusta eikä suinkaan leikata sitä mielestäni myös tämänkaltaiset asiat tulisi ottaa huomioon kun arvioimme tätä talouspoliittista kokonaisuutta kaikkinensa tässä terveisiä toivon että hallitus vielä miettii näitä omia veropoliittisia linjauksiaan huomasin eilisestä helsingin sanomista että siellä myös keskustan puoluevaltuutettuja ja kansanedustajia oli huolissaan näistä painotuksista uskon ja toivon että

arvoisa herra puhemies turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta tässä lisätalousarviossa esitetään vastaanottomenoihin lisäystä vajaat kaksikymmentä miljoonaa euroa tämä on tietysti merkittävä lisäys mutta täytyy huomioida että kun katsoo viime vuosien valtion tilinpäätöksiä ja sieltä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokustannuksia niin vielä vuonna kaksituhattakymmenen melkein sata miljoonaa euroa käytettiin tähän momenttiin vielä kaksituhattakaksitoista käytettiin kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa nyt tämän lisätalousarvion myötä jos se hyväksytään tähän tänä vuonna noin kuusikymmentäkolme miljoonaa euroa eli selvästi ollaan saatu tätä asiaa suitsittua ja se on oikea suunta mutta totta kai täytyy tilannetta seurata ja se on kiistatonta että tulijamäärät ovat olleet nyt tänä vuonna kasvussa täällä vasemmisto oppositiossa on usein hellitty ajatusta että suomi seuraisi ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta jos puhutaan suomen tasolla kuudestakymmenestäkolmesta miljoonasta eurosta pelkästään vastaanottokustannuksissa kun ruotsiin tuli viime vuonna yli kahdeksankymmentätuhatta turvapaikanhakijaa niin siitä voi lähteä miettimään millaisia kustannuksia siitä on ruotsin valtiolle pelkästään vastaanoton osalta eli kyllä siellä vasemmisto oppositiossa voitaisiin vähän miettiä tarkemmin mitä se todella tarkoittaa edustaja räsänen joka jo poistuakin peräänkuulutti perussuomalaisten linjaa välimeren kysymyksessä laittomien maahantulijoiden kysymyksessä suomi on hallituksena valmis käsittelemään komission esitystä sisäisiksi siirroiksi mutta siinä on useita ratkaistavia kysymyksiä vielä jäljellä lopullinen kanta päätöstekstiin tulee sen jälkeen kun neuvosto on päättänyt asian käsittelyn eli suureen valiokuntaan missä itsekin istun asia tulee vielä käsiteltäväksi perussuomalaisten linja on kielteinen asian suhteen

kunnioitettu

kolme vaihtoehtoa se nollavaihtoehto ettei tehdä mitään tämä ei tietenkään ole mikään vaihtoehto käytännössä kaupallinen ratkaisu mistä on puhuttu ja varautuminen kaivoksen sulkemiseen toinen vaihtoehto ei ole mielestäni kannatettava ellette pysty perustelemaan tuohon kysymykseeni vastausta siihen liittyen hallitus on tehnyt päätöksen sadankahdentoista miljoonan euron terrafame oyn pääomittamisesta aikaisemman yhdeksänkymmenenseitsemän miljoonan euron päälle aikaisempi ehdollinen sopimus ei täyttynyt kun ei saatu yksityistä rahaa enkä usko että yksityistä rahaa tullaan seuraavan kahden vuoden aikana saamaan kuten aikaisemmin totesin talvivaara on käänteinen rahasampo jonne on pumpattu pumpataan jatkuvasti ja pumpataan myös tulevaisuudessa valtavasti rahaa ilman että on mitään takeita siitä että yhtiö voisi markkinaehtoisesti tuottaa voittoa valtion täytyy kaupallisessa vaihtoehdossa varautua yksin siis yksin koko uuden kaivosyhtiön pääomittamiseen terrafame oyn kautta ja toivoa kädet ristissä että joku yksityinen yhtiö jossain vaiheessa ehkä saattaisi kiinnostua sijoittamaan uuteen kaivosyhtiöön liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa kahta lisävuotta tämän hulluuden jatkamista jonka jälkeen valtio sitten ei enää sitoutuisi sitoutuisi uutta rahaa tähän laittamaan kuten tuossa on monta kertaa puhuttu koko tämä leikki maksaa noin yksitoista viiva kaksitoista miljoonaa euroa kuukaudessa se se skeptisyyteni liittyy nimenomaan siihen minkä takia tähän ei uutta yksityistä rahaa tulla saamaan toivon että kumoatte nämä väittämät kumoatte väittämän siitä että nikkelin hinta ei ole nousussa kumoatte väitteen siitä että kiina ei tuota mitään omia nikkeli rautaseoksiaan kumoatte sen että kaivosala ei ole missään hankaluuksissa kumoatte sen talvivaaran historiaa leimaavan karmean tilanteen ja sen että se sijoittajien silmissä ei siltä näyttäisi kumoatte sen että koko tuotantoprosessit toimisivat täysin että nämä neljä päävaihetta tuotantoprosesseissa saatu synkronoitua keskenään ja ylipäätään että näissä näissä päävaiheissa ei olisi itsessään missään mitään ongelmia nämä ovat niitä asioita mitä yksityiset sijoittajat katsovat koko ajan

jos te olisitte yksityinen sijoittaja lähtisittekö investoimaan tämänkaltaiseen yhtiöön tämä on se syy minkä takia minä en usko että kaksi vuotta uutta peliaikaa tuottaisi toivottua ratkaisua ja minä pelkään että kahden vuoden päästä joudun toteamaan valitettavasti sanoin tämän asian jo kaksi vuotta sitten ja koska en ole saanut mitään vakuutuksia kukaan ei ole kumonnut näitä väitteitäni sen takia toivon että kumoatte arvon ministeri nämä väitteeni sen takia tämä kolmas vaihtoehtoni on mielestäni nyt aito ja todellinen vaihtoehto valitettavasti hyvin hyvin valitettavasti mutta sekin vaihtoehto edellyttää lisäpääomittamista johon olen valmis mutta tavoitteena tulee olla nyt talvivaaran alasajo se hallittu alasajaminen on monen vuoden projekti maksaa arvioiden mukaan noin kolmesataa miljoonaa euroa mutta toki siihenkin pitää hakea vielä erikseen ympäristölupa ja se se määrittää uuden hinnan kokonaisuudessaan

tiedän myös sen että toki muun muassa louhintaa pitää pystyä nyt jatkamaan ja toivon myös vastausta siitä tulemmeko me jatkamaan sitä louhintaa koska ensi talvi aiheuttaa valtavan vesiongelman taas taas paikan päällä kysymykseni arvoisa herra puhemies ministeri rehnille voitteko te vakuuttaa minut voitteko te vakuuttaa sijoittajat antamalla edes joitain vastauksia esittämiini kysymyksiin

arvoisa puhemies

vuosille määrätyt leikkaukset eivät vielä riittäisi tämä on siis uuden hallituksen ensimmäinen poliittinen budjetti se ilmenee siitä mitä siellä ei ole ei mitään huolta työllisyydestä ja ja siihen varattuja rahoja kuten edustaja viitanen ja moni muu on täällä viitannut myös siitä mitä siellä on täysi piittaamattomuus maailman hädänalaisimpien ihmisten elämästä kuten edustaja razmyar kauniisti kertoi päästökaupasta saatavat varat siis jo ennen nykyisen hallituksen aloittamista kerätyt varat ovat osa kehitysyhteistyön rahoitusta me emme tiedä mitkä kehitysohjelmat nyt pysähtyvät kuin seinään mistä sopimuksista ja sitoumuksista suomi lipeää ketkä jäävät kärsimään ja ihmettelemään uuden uljaan suomen itsekästä linjaa tämä ei ole tekninen lisätalousarvio vaan globaalista näkökulmasta traaginen lisätalousarvio mihin noita rahoja oikein tarvittiin oli surullista kuulla ministeri stubbin perusteluita että maailman köyhimmiltä pois otetut rahat pannaan talteen hallituksen omaan jemmaan jos jotakin tarvetta sattuu ilmenemään tämä on suuri loukkaus samalla lausuma oli ristiriidassa ministeri stubbin vain hetkeä aikaisemmin esittämän vastuullisen ja viisaan analyysin kanssa pakolaisongelma on eun suuri kriisi johon suomen täytyy tarjota osaltaan rakentavia ratkaisuja mutta näillä äkkinäisillä julmilla leikkauksilla sekä yleisesti kansallista uhoa henkivällä ohjelmallaan hallitus menettää suomen puhevaltaa euroopan unionissa ja maailmassa hallitus kääntää selkänsä maailmalle ja tämä on paitsi murheellista myös vahingollista edustaja elo osoitti tuossa äsken varsin rajallista ymmärrystä siirtolaispolitiikasta ruotsissa on todellakin huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin suomessa mutta maahanmuuttajien työllisyysaste on on aivan sama kuin kanta asukkaiden samalla ruotsin työllisyysaste on kokonaiset kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin suomessa se on lähellä hallituksen asettamaa tavoitetta joten on kiusaus kehottaa hallitusta lisäämään voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa ei se varmaan mahdotonta ole tälläkään hallituspohjalla perussuomalaisethan on tinkinyt kaikista periaatteistaan päästäkseen hallitukseen joten varmaan neljän vuoden päästä edustaja elo on ensimmäisenä rakentamassa kanssani suurta moskeijaa vantaalle hyvä näin mutta selvää on että meillä on paljon opittavaa ruotsista siinä kuinka maahanmuuttajat tuntevat olevansa tervetulleita ja kuinka tehokkaasti heidät otetaan mukaan koulutukseen ja työelämään ollaan mieluummin osa ratkaisua kuin osa ongelmaa arvoisa herra puhemies lisätalousarvio osoittaa myös sen miten itsekäs kansallinen uho on myös taloudellisesti lyhytnäköistä katsotaan lisätalousarvion velan korkomenoja ne ovat sataseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa pienemmät kuin odotettiin se johtuu siitä että koko eussa valtiolainojen korko on laskenut ja talous vakaantunut ja se on suuresti euroopan keskuspankin ansiota kun se tänä keväänä käynnisti suuren valtiolainojen osto ohjelman kauan odotetun rahapoliittisen elvytyksen ikävä kyllä perussuomalaiset ovat olleet täysin väärässä tässäkin eu asiassa se ilmenee välikysymyksestä jonka puolue teki ei tässä samassa salissa vaan siinä oikeassa salissa neljäs helmikuuta siitä on aikaa vain reilut neljä kuukautta puheenjohtaja soini nosti kovan metelin räikeistä sopimusrikkomuksista eli ekpn osto ohjelmasta jonka hän julisti yksiselitteisesti eun perussopimuksen vastaiseksi pari päivää sitten eu tuomioistuin kuitenkin osoitti soinin yksiselitteisyyden vääräksi ekpllä oli täysi oikeus yrittää pelastaa euroopan talous soini tivasi välikysymyksessä hallituksen laskelmaa siitä kuinka paljon velkapapereiden rahoitus suomeen vaikuttaa vastaus on nyt tässä sataseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa lisää rahaa hallituksenne kassaan rakkaat perussuomalaiset siskot ja veljet olkaa hyvä vaikka te ette todellakaan tätä ansaitse silloin soini vaati hallitukselta lopettakaa kieroilu ja sumutus en usko että rohkenen vaatia soinilta samaa tyydyn toivomaan että hän vähentää kieroilua ja sumutusta
tässä vaiheessa ministeri rehn paikalta kaksi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja aalto joka on joutunut poistumaan kysyi miten vakuutatte yhdenkään sijoittajan tämä on mielestäni hyvin perusteltu kysymys mutta esitän retorisen mutta asiallisen vastakysymyksen mitkä tekijät ovat estäneet yksityisten sijoittajien sitoutumisen tähän asti ainakin kolme tekijää ensinnäkin talvivaara osakeyhtiön velkaantuneisuus ja epäselvyys yritysjärjestelystä tämä on tarkoitus selkiyttää kesän mittaan kuten kuvasin toiseksi ympäristön ja ympäristölupien tila eli purkuputken rakentaminen nuasjärveen on avainasemassa kaupallisen ratkaisun ja vesien tilan parantamisen kannalta luvan täytäntöönpano selvinnee heinäkuussa se on vaasan hallinto oikeuden käsissä ja heille annamme tietenkin työrauhan ja kolmas tekijä on nikkelin hinta sen ennustaminen on vaikeaa mutta sekin on todennäköisesti keskipitkällä aikavälillä kuitenkin nousemaan päin eli kukaan ei voi antaa varmaa vastausta mutta nämä tekijät kun pystytään ratkaisemaan niin kyetään myöskin luomaan pohjaa kaupallisesti kestävälle puhemies haluan sanoa vielä sen että louhinnan käynnistäminen talvivaarassa palvelee sekä kaupallisesti kestävän ratkaisun löytämistä että vesi ja ympäristöongelmien ratkaisemista ja sen takia hallitus osaltaan kiirehti tätä lisäbudjettiesitystä vastaavasti sulkeminen on vielä kalliimpi vaihtoehto kuin kaupallinen ratkaisu se maksaisi kolmesataa miljoonaa euroa ja kestäisi ainakin seitsemän vuotta edustaja korhonen totesi että virheistä pitää ottaa opiksi se on totta nyt on huonot housussa ja sen takia kyse on siitä miten pääsemme eroon vesi ja ympäristöongelmista ja kykenemme löytämään löytämään kestävän ratkaisun sekä yrityksen että kainuun aluetalouden ja työllisyyden kannalta järkevästi hallitusti ja niin nopeasti kuin mahdollista tämä on hallituksen pyrkimys

arvoisa puhemies ken tästä käy saa kaiken toivon heittää lukee danten jumalaisessa näytelmässä helvetin portilla suomen talouskeskustelussa on usein samoja piirteitä on vain yksi totuus kaikki muut valinnat vievät perikatoon ja se hieman näkyi tässä valtiovarainministerinkin puheessa tästä huolimatta oli erittäin positiivista että valtiovarainministeri otti keskustelussa niitä asioita joita investointipuolella on tapahtunut osa yritysten työn tulosta osa jopa onnenkantamoisia osa taas edellisen hallituksen päätösten vipuvaikutusta outoa sen sijaan oli se että valtiovarainministeri ei näytä uskovan valtion mahdollisuuksiin edistää investointeja tai ylipäätään vaikuttaa työllisyyteen työtä ei voi käskeä syntymään mutta voidaan luoda suotuisia olosuhteita näin valtio finaviassa äänekoskella telakkateollisuudessa ja itse asiassa tässäkin lisäbudjetissa hallitus tekee näin talvivaarassa siellä syyt ovat kahtalaiset ympäristön pelastamiseen liittyvät mutta toisaalta myös työllisyyteen liittyvät onneksi elinkeinoministeri sentään uskoi enemmän hallituksen toimien vaikutuksiin lisäbudjetin logiikka on outo se lisää rahaa passiiviseen työttömyysturvaan mutta ei aktiiviseen työllistämiseen koulutukseen nuorten sanssi kortteihin tai yritysten perustamiseksi tarkoitettavaan tarkoitettavaan starttirahaan tämä on poliittinen valtiovarainministeri perusteli tätä logiikkaa sillä että kyse on vain teknisestä lisätalousarviosta ei poliittisesta edustaja harakka taas mielestäni perusteli omassa puheenvuorossaan hyvin sitä että tämä ei ole ainoa poliittinen valinta toinen liittyy kehitysyhteistyömäärärahoihin ja päästökaupparahakytkös leikataan pois hallitus siis antaa mieluummin työttömien ihmisten olla työttömyysturvan varassa kotona kuin työllistämistuen avulla työssä rahaa näissä molemmissa vaihtoehdoissa kuluu suunnilleen yhtä paljon jos katsotaan valtiontaloutta kokonaisuutena otetaan huomioon tukiraha mutta myös ne verotulot jotka tätä kautta kehittyvät momentti tässä logiikassa vain vaihtelee ymmärrän hyvin sen että hallitus ei ole vielä ehtinyt valmistella uusia lakeja tai avauksia se kuitenkin muuttaa lisätalousarviossa talouden ennusteita jotka kertovat että heikompaa kuin viime syyskuussa ennakoitiin ja työttömyys nousee enemmän kuin tuolloin ennakoitiin tätä muutosta vasten työllistämismäärärahojen lisäämättömyys ja tulevaisuudessa suunniteltu viidenneksen leikkaus on nurinkurinen passiiviseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan hallitus suunnittelee mittavaa leik kausta ja on ohjelmaansa kirjannut että työttömyysturvan sanktioita pitää käyttää enemmän ilmeisesti hallitus pyrkii tätä kautta säästämään passiivista työttömyysturvarahaa että hallitus näitä uudistuksia tehdessään perehtyisi väitöskirjaan jossa on tutkittu sanktioiden vaikutusta työllistymiseen ja aktivointiin tulos oli itsellenikin yllättävä se kertoo että ansiosidonnaisen puolella sanktiot eivät johda aktiivisuuteen vaan ennemminkin työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen sen sijaan pitkään työttömänä olleiden ihmisten kohdalla työmarkkinatuen sanktiot taas johtavat parempaan aktiivisuuteen tämä siitäkin huolimatta että työmarkkinatuella olevien ihmisten kohdalla toimeentulotuki on yleensä taloudellisesti suhteellisesti samaa tasoa kuin tuo työmarkkinatuki tätäkin tulosta vasten on outoa että ei huolehdita nimenomaan näistä aktiivirahoista vaan annetaan niiden loppua ja ihmisten odottaa loppuvuosi kotona passiivisen työttömyysturvan varassa

herra puhemies jatkaisin siitä mihinkä edustaja filatov jäi täällä debatin yhteydessä haettiin syyllisiä siihen että rahat ovat loppu ja minun mielestäni näin ei pitäisi toimia nyt ei ole syyllisten etsimisen aika vaan aika etsiä keinoja millä voitaisiin näitä tukityöllistämisrahoja saada lisää selvitin asiaa hieman ely keskuksista ja voi todeta että satakunnassa ja pohjois pohjanmaalla nämä palkkatukirahat ovat loppuneet uudellamaalla on käytetty prosenttia kaikista rahoista lapissa yhdeksänkymmentä prosenttia ja tällä hetkellä sadat ja tuhannet nuoret ja yli kolmesataa päivää päivää työttömänä olleet henkilöt pitkäaikaistyöttömät ovat ilman tukirahaa vaikka heille olisi osoitettavissa työpaikka jos tukirahaa olisi eli siinä mielessä nyt kun ministeri rehn lähti pois olisin toivonut että hallitus nyt vielä kuitenkin katsoisi että jos ei kerran budjetin kautta tule lisärahaa niin sitten sieltä työvoima ja elinkeinoministeriön luokista löydettäisiin lisärahoja että voitaisiin saada lisää näitä palkkatukirahoja ja starttirahoja koska se on tosiaan henkilökohtainen tragedia kun ihminen joutuu olemaan työttömyydessä vaikka hänellä olisi jo työpaikka haluan samalla kun olen viimeinen puheenvuoron pitäjä toivottaa puhemiehistölle hyvää juhannusta ja myöskin pääsihteerille ja muille